jatkettuun ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö yksi

suuri valiokunta yhtyy eduskunnan viidestoista kaksituhattaseitsemäntoista tekemään päätökseen

arvoisa herra puhemies tämä on synkkä ja surullinen päivä suomen alkoholipoliittisessa historiassa ministeri saarikko eilen illalla täällä istunnossa kertoi rehellisesti että tämä esitys joka nyt hyväksyttiin lisää alkoholin kulutusta ja haittoja aivan niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että uudistuksen vaikutukset ovat ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen negatiiviset

ole kysymys vain alkoholisteista tai suurkuluttajista vaan kenestä tahansa ministeri risikko myönsi aiemmin että jos tämä viiden pilkku viiden prosentin raja menee läpi niin tarvitaan vuositasolla sataseitsemänkymmentä poliisia lisää sisäministeriön pääluokka äänestettiin hetki sitten ja poliisimäärän lisäystä ei mitä nyt tehdään miten hallitus aikoo nyt paikata tämän vajeen samalla kaiken lisäksi avattiin portit etämyynnille siten ulkomaiselle veronkierrolle ja kierteelle joka voi johtaa alkon monopolin murtumiseen ja kansanterveyslähtöisen alkoholipolitiikan tuhoon arvoisa puhemies tulen toisessa käsittelyssä esittämään tämän surkean esityksen hylkäämistä
arvoisa puhemies tämän päätöksen jälkeen on on syytä esittää koko tälle salille vakava varoituksen sana siitä ehkä kaikkein kohtalokkaimmasta asiasta johon tämä päätös on johtanut ja se on se että etämyynnin osalta ja sitä kautta myöskin alkon aseman osalta oikeustila on jätetty auki etämyyntiä ei kielletä säädöksellä joten perustuslakivaliokunnan toteamus mietinnössä siteeratussa lausunnossa kuuluu perustuslain kahdeksannen pykälän mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei ole tekohetkellä laissa säädetty rangaistavaksi tämä tarkoittaa siis sitä että uudessa alkoholilaissa etämyyntiä ei ole kielletty tämä tarkoittaa sitä että todennäköisesti tilanne on se että nyt kun oikeustila nykytilanteesta on muuttunut perustuslakivaliokunnan lausunnon takia tuskin kukaan syyttäjä lähtee nostamaan syytettä henkilöä vastaan joka etämyyntiä tulee harjoittamaan siksi on äärimmäisen tärkeää että tämä oikeustila saataisiin nopeasti selkeäksi ja totta kai olisi ollut vastuullista vallankäyttöä tehdä päätös vasta sen jälkeen kun tämä asia olisi ollut aivan kristallinkirkas jos haluamme puolustaa paitsi alkon asemaa myöskin järkevää ja hallittua alkoholipolitiikkaa mutta siihen hallituspuolueilla ei ollut halua eikä valmiuksia koska toiset intressit olivat tärkeämpiä

eilen keskustelussa turvallisuudesta vastaava ministeri risikko sanoi että mikäli tämä laki menee läpi niin me tarvitsemme lisää rahaa poliisiin ja lastensuojeluun meillä on sisäministeriön pääluokka lyöty juuri hetki sitten kiinni ja käsittääkseni poliisin rahat ovat siellä eli se osuus tästä on auki toivon että edes tänne lastensuojelun puolelle sitten tulevat ne lisäresurssit siinä vaiheessa kun käsittelemme sosiaali ja terveysministeriön

arvoisa puhemies tuolla suuressa valiokunnassa kyllä vielä niin sanotusti yritimme kaikkemme elikkä niin kuin näette sitten pöytäkirjasta siellä tehtiin esitykset jotka liittyvät asiantuntijakuulemisen jatkamiseen siellä tehtiin esitykset valiokuntiin lähettämiseksi ja myöskin sitten siitä millä pohjalla asian käsittelyä ylipäätänsä jatketaan

kyllä me tällä etämyyntipykälän puuttumisella riskeeraamme alkon tulevaisuuden suomessa täytyy sanoa että

sen pykälän kohdalla kun me äänestimme ja ne numerot satakahdeksan viiva seitsemänkymmentäseitsemän lävähtivät tuonne tauluun niin totesin tässä vieruskavereille että muistakaa nämä numerot näillä numeroilla alettiin kaatamaan alkon monopoli suomesta tämä epäselvä ja oikeudeton tila mikä tällä hetkellä ollaan luomassa on kyllä aivan hurja riski tuntuu kummalliselta että tämä hallitus tieten tahtoen haluaa ottaa tällaisia riskejä kun meillä oli todellakin tässä äänestyksessä mahdollisuus käyttää sitä pykäläpohjaa minkä asiantuntijat ministeriössä olivat valmistelleet ja mikä olisi aivan hyvin ollut mahdollisuus lisätä ja mistä äänestimme todellakin noilla surullisilla numeroilla

täällä ovat monet kollegat tuoneet esille sen että mitäs nyt tässä tilanteessa meillä todellakin pitäisi huomioida poliisin ja lastensuojelun monien toimijoitten resurssien väistämättömät lisäystarpeet tuntuu kyllä todella surulliselta että juuri ennen joulua teemme tällaisia päätöksiä meillä on erilaisia järjestöjen kampanjoita joissa keskustellaan siitä miten hienoa olisi kun olisi raitis joulu lapsille ja koko perheelle ja täällä tämä enemmistö yhdeksänkymmentäkahdeksan ääntä oli valmis siihen että että emme halua lapsillemme sitä raitista joulua olla tarjoamassa todellakin todellakin surullisia päätöksiä tältä eduskunnalta

arvoisa herra puhemies toisin kuin tässä on aiemmin esitetty itse näen että tämä on erittäin iloinen ja erinomainen päivä suomalaiselle alkoholipolitiikalle eduskunnan tekemä päätös on voitto päivittäistavarakaupalle syrjäseuduille mallasohran viljelijöille sekä myös suomalaiselle pienpanimoteollisuudelle tämä oli tärkeä päätös enkä oikeastaan voi lisätä tähän mitään muuta kuin sen että haluan kiittää eduskuntaa ja suurta valiokuntaa siitä että tällainen saatiin tehtyä ja aikaiseksi kiitos

hallitusta on syystäkin arvosteltu siitä että asiantuntijatieto ja sen pohjalta tehtävä päätöksenteko eivät kohtaa nyt tänään olemme sellaisessa tilanteessa jossa asiantuntijatieto perustuslain arviointi eivät kohtaa on minusta aika vakava paikka kansanedustajakollegat että etämyynnin osalta eduskunta on keskustelussa vetänyt sen johtopäätöksen että riittävällä tavalla ei oteta huomioon perustuslaillista arviointia minkälainen on sellainen maan kansanedustajien joukko joka kävelee perustuslakivaliokunnan yli valiokuntakäsittelyssä minusta se on kansanvallalle niin iso kysymys että etämyynnin kohdalta pitäisi selkeyttää nämä säännökset minusta perustuslakivaliokunnan arviointi on aivan tyrmäävä siinä sanotaan sanatarkasti että jos tarkoituksena on saattaa etämyynti rangaistavaksi tulee siitä säätää perustuslain kahdeksannen pykälän laillisuusperiaatteen täyttävällä rangaistussäännöksellä todetaan vielä erikseen että jos ei ole tekohetkellä laissa säädetty jotakin asiaa rangaistavaksi ja tunnusmerkistöä ei ole riittävällä tavalla kirjoitettu se johtaa siihen että teko on silloin sellainen josta ei voi rangaista ja vanha laki joka oli jo ajassa väljähtynyt nimenomaan ei riittävällä tarkkuudella ottanut tällaiseen uuteen etämyynnin ilmiöön kantaa eikä sitä ole tässä vuosien varrella kuin oikeuskäytännön pohjalta selkeytetty nyt olemme tilanteessa jossa oletetaan että tämä perustuslain kannanotto todellisuudessa tekee tyhjäksi tämän ennakkopäätöksen joka oikeusasteissa on annettu ja silloin suomen eduskunta lähtee siitä että etämyynti on nyt sitten tämän jälkeen sallittua minusta se on käsittämätöntä että täällä ollaan muina miehinä näin merkittävän päätöksen edessä kyllä eduskunnan pitää tietää onko etämyynti sallittua vai kiellettyä ilman että odotetaan

lakivaliokunnan talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan lausunnoista kävi selvästi ilmi että nyt kun tämä lakipaketti on auki etämyyntiasia pitää selkeästi kirjata tähän lakiin esitin puheenjohtajana sitä että tämä käydään perusteellisesti läpi esitin muun muassa sitä että teemme asiantuntijakuulemiskierroksen kirjallisena ja vaikka kiireellisessä järjestyksessä olisimme varmasti saaneet ne lausunnot vuorokauden sisällä siitä äänestettiin hallituspuolueet eivät halunneet näitä asiantuntijalausuntoja saada jotta olisimme voineet paremmalla tietopohjalla päivänvalossa tehdä päätökset siitä miten tämän lain kanssa menettelemme

laille olisi voitu antaa aikaa ja tehdä se nyt kunnolla jatkaa vaikka istuntotauon jälkeen helmikuussa tämä olisi varmasti parissa viikossa kuukaudessa saatu siihen järjestykseen missä hyvässä lainsäätämisjärjestyksessä kuuluu lainsäädännön olla olen todella pahoillani siitä että olen joutunut tällaista prosessia katsomaan nyt kiire on ajanut yli huolellisen valmistelun

arvoisa rouva puhemies esittelen nyt sosiaalidemokraattien vasemmistoliiton rkpn ja vihreiden yhteisen vastalauseen tästä asiasta haluan haluan kuitenkin tässä aluksi todeta että tämän rajoituslain taustalla mielestäni on hallituksen huonosti johdettu sosiaali ja terveydenhuollon uudistus joka on aiheuttanut erilaisia pelkotiloja ja epäluottamusta hallitusta kohtaan minkä takia eri alueilla on haluttu ottaa tämä asia

omiin käsiin ja sen takia nyt sitten hallitus on lähtenyt toimiin ja haluaa rajoittaa alueilla olevaa päätösvaltaa sinällään tämä hallituksen esitys on kannatettava mutta tämä tausta joka tämän lain määrittelyssä on ei mielestäni ole oikea oikeudenmukainen sanoisin näin pikemminkin arvoisa puhemies hallituksen esityksellä esitetään jatkettavaksi vuodella kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali ja ja terveydenhuollossa annettua lakia niin sanottua rajoituslakia sekä paras puitelakia jatkoajan lisäksi rajoituslain kolmatta pykälää on ehdotettu muutettavaksi muun muassa siten että ulkoistussopimukseen on otettava irtisanomisehto jos ulkoistettavien palveluiden osuus on yli kolmekymmentä prosenttia kunnan tai kuntayhtymien sote palveluista

tämä mahdollistaa erilaisten suurien kokonaisuuksien ulkoistamisen jonka seurauksena toiminta jatkossa vaarantuu palveluyksiköiden ulkoistamisen jälkeen on mahdotonta palauttaa esimerkiksi päivystys julkiselle toimijalle kun henkilökunta on siirtynyt yksityisen palveluntuottajan alaisuuteen eikä julkisella toimijalla ole enää palveluun tarvittavaa henkilöstöä

viime aikoina hyvä esimerkki tästä on länsi pohja suunnitelmat ja päätökset osoittavat että voimassa olevan lain mukaiset kriteerit voivat mahdollistaa maakuntien kannalta varsin laajat ulkoistukset länsi pohjassa syntymässä oleva tilanne kaventaa yli kymmeneksi vuodeksi lapin maakunnan mahdollisuutta päättää järjestämisvastuullaan

olevan sosiaali ja terveydenhuollon toteuttamisesta samalla päätökset rajoittavat merkittävästi maakunnan mahdollisuutta päättää menojen kohdentumisesta pidämme tätä erittäin valitettavana asiana koska käytännössä nyt syntyneessä tilanteessa ei pitkällä tähtäimellä ole muita voittajia kuin kansainvälisen terveysyrityksen omistajat

sen alkuperäiset tavoitteet tavoitteena tulee edelleen kirkkaana olla terveys ja hyvinvointierojen kaventaminen perustason palveluiden vahvistaminen ennaltaehkäisy palveluiden integraation ja vaikuttavuuden parantaminen

ensimmäisen lakiehdotuksen kolmas pykälä muutettuna siten että prosenttiraja on viisitoista eikä kolmekymmentä

arvoisa rouva

kuntien ja kuntayhtymien intressit ovat vastakkaisia minusta tämä täytyy hallituksen ottaa sillä tavalla vakavasti että kun tehdään isoja uudistuksia maakunta ja sote uudistusta niin asiat viedään sillä tavalla eteenpäin että tämänkaltaisia intressiristiriitoja ei synny tähän tilanteeseen on on jouduttu sen takia että meillä on niin kuin kylki auki sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa olemme tehneet toimenpiteitä joilla tätä vuosikymme nien aikana syntynyttä kokonaisuutta ei hallita kunnolla ja tämä on johtanut nyt sitten siihen että haukat ovat lähteneet liikkeelle täällä esille tuli meri lappi tapaus mutta monia muita muita tilanteita joissa kunnat pienimääräisesti ovat hallitusti lähteneet ulkoistamaan toimintoja mutta vuosi sitten tehdyn laajemman rajoituksen osalta on todettu että tätä pienimuotoisuutta ei ei voida varmistaa ja joudutaan tämänkaltaiseen täydentävään lainsäädäntöön pidän sitä valitettavana mutta pidän hallituksen esitystä perusteltuna jotta sitten maakunnilla tulevaisuudessa olisi kyky

toimia järjestäjänä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa osana maakuntauudistusta on perusteltua että kokonais ulkoistusmäärää supistetaan kolmeenkymmeneen prosenttiin ja siihen otetaan mukaan irtisanomislauseke jossa ei edellytetä

korvauksia ja toisaalta että maakunnalle jää aikaa kaksi vuotta pohtia sopiiko tehty ulkoistus maakunnan kokonaisstrategiaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi

tällä hetkellähän on kyse enemmän toiminnan kokonaisulkoistuksista mutta ensimmäisiä merkkejä on myös siitä että kiinteistöjä lähdetään kauppaamaan ennen kuin maakuntien kiinteistöyhtiöt pystyvät aloittamaan toimintansa ja minusta tähän ilmiöön on on suhtauduttava vakavasti jotta ei syntyisi sitten pysyviä vaurioita meidän hyvin toimivaan tervey denhuollon järjestelmään on tosiasia että eurooppalaisen kuluttajatutkimuksen mukaan suomen terveydenhuolto on kustannustehokkainta eurolla saa eniten tuotantoa mutta kuluttajatutkimuksen mukaan järjestelmämme on neljänneksi paras myös kansalaisen näkökulmasta

hallintovaliokunnassa käsittelimme tätä kyseistä hallituksen esitystä todettiin että tämä vuoden jatkoaika on tarpeellinen ja muiltakin osin perusteltu halusimme kuitenkin yhteisesti todeta myöskin sen että tarve tälle esitykselle liittyy osittain siihen että päivystysasetus käsiteltiin erillään sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta uudistuksesta hallintovaliokunnan lausunto on on yksimielinen ja ja on tärkeää että tämä laki saadaan voimaan kuitenkin sitten meidän on ymmärrettävä se että että tämä laki ei poista kaikkia niitä ristiriitatilanteita eikä myöskään saa asioita valmiiksi elikkä on tärkeää että me saamme sosiaali ja tehtyä ja ehkä myöskin isona henkisenä asiana se ymmärrys että kaikki sote puolen ongelmat eivät tule ratkaistua sillä että lainsäädäntö tulee valmiiksi meidän olisi ymmärrettävä että me saamme saamme sote yksi piste nollan tehtyä ja sitten tulevina vuosina tarvitaan kuitenkin jotain korjauksia mutta kyseinen

rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on liittyen tähän kuntien sote kiinteistöjen investointien rajoittamiseen ja sitten myös sosiaali ja terveydenhuollon ulkoistuksiin laatinut mietinnön jossa molempia jonkin verran kiristetään itse olen hallintovaliokunnassa ollut mukana tekemässä lausuntoa tähän mietintöön tuntuu siltä että tässä on varsin laaja yksituumaisuus niin erikoisvaliokunnissa kuin sitten eri eduskuntaryhmissäkin tässä salissa siitä että tässä vaiheessa on perusteltua tämän murroksen ja ja transitiovaiheen aikana rajoittaa sellaisia liikkeitä jotka sitten sotkisivat sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuutta kussakin maakunnassa

rajattu nämä investoinnit vain aivan täysin välttämättömiin investointeihin kuitenkin esimerkiksi homeongelmista ja sisäilmaongelmista johtuvia aivan välttämättömiä investointeja pitää voida tehdä niihin ei välttämättä edes tarvitse mitään lupaa itse kyllä näen että tämänkin rajoituksen jälkeen tulee sosiaali ja terveysministeriön antaa lupia sellaisiin hankkeisiin joissa saadaan niin asiakkaille potilaille kuin henkilökunnallekin sitten terveitä tiloja

pidän puhemies myös valinnanvapautta parempana kuin yksityisen monopolin luomista ulkoistuksella

kyllähän tässä suuret syyt on siihen että tämä sote uudistus on antanut odottaa itseänsä minusta lähdettiin vääristä näkökohdista kun tästä keskittämisasetuksesta säädettiin ensin se johti meillä tuolla lapissa siihen tilanteeseen että kemiläiset ja torniolaiset hätääntyivät työpaikkojensa puolesta länsi pohjassa on kahdeksansataa työpaikkaa sitten pelättiin leikkausten puolesta jotka tulevat siirtymään tämän keskittämisasetuksen myötä rovaniemelle tai ouluun samoin tällä on tietenkin luonnollisesti heijastusvaikutuksia poliklinikoille ja osastoille on pelätty jopa että sairaanhoitajakoulutus kemistä loppuu hallitus ajoi tilanteen tähän pisteeseen ja voi kyllä sanoa että tämä meri lapin tilanne on surullinen on selvää että se on poikkeuksellinen ratkaisu valtakunnallisestikin että yksityistetään sekä perus että erikoissairaanhoito ja on selvää että terveysbisnes on aina kiinnostunut ja sijoittajat kiinnostuneet niistä aloista jotka

ole kiinnostusta kyllä tässä voi sanoa että mehiläinen tavoittelee selkeästi tätä päiväkirurgista toimintaa joka on edullista tuottaa ja suht riskitöntä tämän rajoittamislain osalta näen myös näin että tämä kolmenkymmenen prosentin raja on täysin riittämätön ja voi johtaa kuten edustaja kiljunen täällä totesi siihen että näitä merkittäviä aloja voitaisiin ulkoistaa sen vuoksi on hyvä että meidän esityksemme on että tämä ulkoistamisen raja tiputettaisiin tuohon

arvoisa puhemies ärade talman koko tälle meri lappi paketille koko sen tarpeelle on olemassa aika selvät syyt toisaalta usko hallituksen sote uudistukseen on selvästi loppumassa paitsi hallituksen sisällä myöskin sen ulkopuolella toisaalta omasta erikoissairaanhoidosta on epävarmuutta paikalliset päättäjät haluavat ymmärrettävästi turvata palvelut omalla alueellaan useat asiantuntijatahothan ovat lausuntokierroksella antaneet rajua kritiikkiä hallituksen uudelle valinnanvapausesitykselle ja eilen julkaistun valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan raportissa todetaan myöskin että nämä kolmen miljardin luvatut säästöt tai kustannusten nousun pienennykset eivät näytä toteutuvan toinen syy kuten hallintovaliokuntakin maltillisin sanankääntein totesi on se että päivystysasetus jolla maakunnilta viedään viimeisetkin itsenäisyyden rippeet on viety läpi ennen varsinaista sote uudistusta on mielenkiintoista että etenkin keskusta on valmis keskittämään ja ajamaan sairaalaverkon alas ennen kuin maakuntien ja sote uudistuksen kohtalosta on vielä minkäänlaista varmuutta tätä epäluuloa sote valmistelua kohtaan on enää vaikea korjata mutta päivystys ja keskittämislaki olisi vielä pysäytettävissä ilmeisesti hallituksenkin riveissä tähän on viime metreillä herätty ylen eilisten tietojen mukaan sosiaali ja terveysministeri saattaa vielä viime metreillä kajota vuoden vaihteessa voimaan tulevaan erikoissairaanhoidon keskittämisasetukseen ministeri risikon johdolla on nyt ilmeisesti alettu tarkastelemaan lääkärien esille tuomaa ongelmaa että keskussairaalasta häviää laajaan päivystykseen vaadittava osaaminen kun vaativia toimenpiteitä viedään yliopistosairaaloihin tehtäväksi samallahan kuitenkin näitten keskussairaaloiden pitäisi edelleen pystyä tarpeen tullen tekemään samoja hoitoja päivystyksessä hallituksen tulisi nyt tässä samalla pysäyttää tämä pienten sairaaloiden anestesiaa vaativien leikkausten keskittäminen keskussairaaloihin kun itse kuulin näistä suunnitelmista niin luulin että kyseessä oli vahinko ei kai hallitus jossa kokoomus on halua viedä esimerkiksi hyvin toimivilta erikoistuneilta yksityisiltä leikkausyksiköiltä mahdollisuuksia toimia päivystysasetuksen voimaantulon jälkeen näin kuitenkin on käymässä ellei tähän sitten puututa arvoisa ministeri päivystysuudistuksen eli sairaaloiden alasajon toimeenpano ja pienempien sairaaloiden leikkaustoiminnan keskittäminen tulisi keskeyttää kunnes tiedämme mitä hallituksen sote uudistuksesta lopulta tulee jos siitä jotain tulee se on paljon parempi tapa hoitaa tällaista ongelmaa kuin tällaisen pakkolain säätäminen eikö nyt olisi aika ottaa aikalisä ja keskeyttää tämä uudistus eli sairaaloiden alasajon täytäntöönpano
ja tähän kohtaan ministeri saarikon puheenvuoro kolme minuuttia

arvoisa puhemies haluan ensinnäkin lausua eduskunnalle ja ja sen laajalle yhteisymmärrykselle tämän lain ympärillä lämpimät kiitokset hallituksen toive oli että tämä laki kyettäisiin käsittelemään eduskunnassa ripeällä aikataululla johtuen siitä että lain tarkoitus on taklata nimenomaan nyt syntyneitä akuutteja tilanteita joissa kuntapäättäjät arvioivat palveluidensa järjestämis ja tuottamistapaa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa ja toisaalta varmistaa järkevät ja kauaskantoiset ratkaisut jotka

erityisesti sairaanhoitopiirien osalta voimassa on rajoittamislaki ja nyt tämä täällä käsittelyssä oleva laki tiukentaa tuota entisestään ymmärrän myös opposition perusteet esittää vielä tätä hallituksenkin esitystä kriittisempää kantaa ja prosenttilukua rajoittamiselle joka liittyy ulkoistuksiin hallituksessakin asiasta käytiin keskustelua ja ja totesimme näin että että tämä luku on kuitenkin selkeä signaali jo itsessään että hallituksen tahtotila on kerrottu selkeästi ja sitä on vielä täydennetty muutamilla yksittäisillä virkamieskannanotoilla jotka ovat liittyneet vaikkapa siikalatvan tilanteeseen ja mehiläis yhteistyökuvioon arvoisa puhemies pyysin puheenvuoroa ennen kaikkea myös siksi että edellinen puhuja rkpn edustaja nosti esiin niin kutsutun keskittämisasetuksen siis terveydenhuoltolain asetuksen sairaaloiden välisestä työnjaosta siihen liittyvän kivun ja vaikean päätöksenteon tunnistan voimakkaasti eri alueilta suomesta oli kysymys sitten aluesairaala tai keskussairaalatason tai jopa yliopistollisten keskussairaaloiden näitä kaikkiahan tuo asetus ja terveydenhuoltolaki itsessään koskevat ymmärsin että viittasitte puheenvuorossanne ministeri risikon eilisiin lausuntoihin jotka liittyivät hänen vierailuunsa joensuun keskussairaalassa tunnistan tuon tilanteen jota hän uutisessaan kommentoi enkä voi sitä hänen puolestaan muutoin kommentoida kuin toteamalla kaksi asiaa tämä laki on vastuullani ja toinen kohta tämä laki on valtiovarainministeriön erityisessä seurannassa siksi että sairaaloiden välisen työnjaon taustatekijöinä ovat ensinnäkin potilasturvallisuuden varmistaminen ja osaajien riittävyyden riittävyyden varmistaminen mutta myös hallitusohjelman kolmensadanviidenkymmenen miljoonan säästökokonaisuus ja siksi tuota lausuntoa on syytä arvioida myös siinä valossa että hallituksen neljän miljardin säästökokonaisuudesta yksi osa on sidottu tähän ratkaisuun

jakaa tehtäviä ennen kaikkea leikkauksia niiden osaltahan tämä työnjako on nyt juuri se kriittisin kohta tuo työryhmä saa tehtäväkseen selvittää myös tämän itä suomen asian joka tässä keskustelussa

arvoisa puhemies tässä talossahan me korostamme kuntien itsehallintoa voimakkaasti tätä taustaa vasten oli jollakin tavalla koomista kun muun muassa hallintovaliokunnan käsittelyssä todettiin että itse asiassa meillä on kyseessä laki jossa suojellaan kuntia kunnilta itseltään ehkä se on aika voimakas lausuma mutta kun katsoo minkälaisia ulkoistuspyrkimyksiä maassa eri puolilla on on tapahtunut ja tapahtumassa niin tämä lakiesitys on on monella tavalla tarpeellinen ja ja tavoitteitten osalta perusteltu laki tarvitaan voimaan voimaan totta kai mahdollisimman mahdollisimman nopeasti täytyy tunnustaa tässä yhteydessä myös se että poikkeuksellisesti tämän lain yhteydessä joudun joudun sanomaan että no muotoillaan näin päin tämän lain osalta ymmärrän erittäin hyvin sitä vastalausetta minkä oppositio on on tällä kertaa tähän esitykseen

arvoisa puhemies

itse osannut arvioida että voisi käydä niin että meillä ulkoistetaan kuntien tai kuntayhtymien toimesta ter veydenhuollon palveluja siinä mitassa kuin tällä hetkellä tapahtuu ei myöskään sellainen ajatus tainnut tulla kenenkään mieleen että joku pieni kunta voi perustaa yhdessä suuren yhtiön kanssa kauas sadan kilometrin päähän terveysaseman näin haalia asiakkaita ikään kuin bulvaanina tälle yhtiölle tähän tilanteeseen on nyt kuitenkin sote uudistuksen myötä tultu ja valitettavasti tätä tietä on aika pitkälle kuljettu kun siihen ei ole riittävän jämerästi osattu ennakolta puuttua viime heinäkuussa tänä vuonna hallitus lykkäsi sote uudistusta vuodella eteenpäin jolloin tällaiselle toiminnalle tuli uutta aikaa ja selkeästi näkyy että nämä markkinoilla toimivat suurfirmat käyttävät tätä nyt sisukkaasti hyväkseen ja etsivät jos jonkinlaisia porsaanreikiä

näin on tapahtunut meri lapissa osaltaan ja ennen kaikkea siikalatvan tapauksessa tiedämme tiedämme että kymmenien kuntien kunnanjohtajien pöydillä on suurten kansainvälisten yhtiöiden tarjouksia joilla nämä yhtiöt tarjoutuvat ostamaan sosiaali ja terveystoimen näiltä kunnilta ja takaamaan vuosiksi varsin hyvälle tasolle ne palvelut jotka noissa kunnissa on tämä tietysti sitoo ellei siihen puututa tulevan maakunnan kädet niin että yhdessä kunnassa on korkea palvelutaso ja muut kunnat ovat ehkä vaikeuksissa sen takia tämä on taustana tässä varmaan kaikille tuttu asia tähän olisi tietysti pitänyt puuttua viimeistään viime heinäkuussa kun jatkettiin tätä aikaa mutta jo aikaisemminkin no puututtiinkin mutta mutta heikolla lailla nyt meillä on laki joka on vahvempi keino mutta ei varmastikaan tule olemaan riittävä koska nämä ovat kyllä todella taitavia etsimään keinoja joilla lopulta pääsevät käsiksi näihin miljardeihin jotka terveysmarkkinoilla ollaan nyt avaamassa myös yksityisen voitontavoittelun puolelle samalla tietysti on kysymys kansalaisille tavattoman tärkeistä peruspalveluista arvoisa puhemies hallitus esittää kolmenkymmenen prosentin rajaa viidenkymmenen sijaan suunta on oikea mutta kyllä täytyy myöntää että se on riittämätön siinä mielessä tämä opposition osan tekemä viidentoista prosentin raja on on parempi mutta törmäämme siihen mistä tässä äsken kuultiin eli kuntalaisten itsehallintoon joka on perustuslaissa turvattu onko viisitoista prosenttia niin alhainen luku kun rajoitetaan kunnan itsehallintoa näin voimakkaasti että se olisi jo perustuslain vastaista sitä sitä me emme varmaan saa nyt tässä yhteydessä tietää mutta tätä voi epäillä siitä huolimatta itse katson että tämä viisitoista prosenttia on kyllä tässä parempi turvaamaan niitä etuja joita kokonaisuutena yhteiskunnalla on tässä valtavassa uudistuksessa arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan kyllä nostaa esille myös tämän sote kiinteistöjen kompensaatiomallin jonka hallitus on on nyt päättänyt siinä on erityisesti kaksi ongelmaa ja pyydän että valiokunnassa otetaan ne huomioon ensinnäkin kunnan taloudellinen tila ei voi olla sellainen tekijä joka määrittelee kompensaation suuruuden kun näitä tulevaisuudessa annetaan näistä kiinteistöistä toinen on se että kiinteistöjen arviointi ei voi olla yksipuolisesti valtion hallussa vaan siinä täytyy etsiä välimiesmenettelyn tyyppinen malli ja näin löytää oikeudenmukainen ratkaisu jokaisen kunnan

on jouduttu kun tämä sote uudistus on meillä täällä eduskunnassa tai oikeastaan hallituksen toimesta kestänyt jo aika kauan tilanne on ollut varsin sekava ja on edelleenkin sekava kunnissa ollaan ihan syystäkin huolissaan palveluiden säilymisestä alueilla ja tämä tilanne on johtanut nyt siihen että eri puolilla suomea kunnissa tehdään epätoivoisiakin ratkaisuja mielenkiintoista tässä tietysti on se että keskustavetoisissa kunnissa pelätään keskustavetoisen hallituksen keskittämispäätöksiä tämä on erittäin hallituksen esitys niin kuin tässä edellä on jo kuultu mutta edelleenkin tämä esityksen kolmenkymmenen prosentin raja mahdollistaa mahdollistaa merkittävien toiminta alueiden ulkoistamiset ja se on mielestäni huolestuttavaa siitä syystä kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä

arvoisa puhemies tämä lainsäädäntö on kokonaisuudessaan tarpeellinen ja kannatettava hätäratkaisu tilanteessa jossa sote uudistuksen oikeastaan se kaikkein herkin ydin eli päivystystoiminnot erikoissairaanhoito uhkaavat vaurioitua tämän sote hämmennyksen vuoksi joka kentällä vallitsee tässä on kyllä todettava että hallitus teki virheen siinä millä tavoin keskittämis ja päivystyslaki ajoitettiin kesken sote uudistuksen maakunnissa tapahtuvan valmistelun tämä vastalauseen muutosesitys on mielestäni tarpeellinen ja hyvä ja sitä myös kannatan ja sen puolesta äänestän

arvoisa puhemies täällä ministeri saarikko jo hyvin kertoi tämän terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän keskittämisasetuksen vaikutukset tähän liittyen meidän pitää nyt kysyä itseltämme miksi me olemme nyt tähän että näitä rajoittamistoimia tarvitaan kunnallinen itsehallinto on se jonka tehtävänä on miettiä miten kunnan peruspalvelut jatkossa turvataan ja tätä taustaa vasten on ollut virhe antaa terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä keskittämisasetus irrallaan sotesta minä ymmärrän että se on annettu sen takia että se on osa tätä neljän miljardin säästöpakettia mutta siitä on aiheutunut tämä hämmennys tuolla kentällä ja siitä ovat aiheutuneet myöskin ne toimenpiteet joita on nähty nyt sitten meri lapissa ja ja siikalatvalla

on perustettu kansallinen koordinaatioryhmä joka seuraa tätä tilannetta muun muassa meri lapissa nyt minä todella toivon että tämä seurantaryhmä perehtyy siihen mitä siellä kentällä todellisuudessa tapahtuu mitä nämä tehdyt päätökset keskittämisasetuksen osalta vaikuttavat myöskin potilaiden palvelujen saatavuuteen koska aluesairaaloista anestesiassa tapahtuvan leikkaustoiminnan poissiirto

niin kuin tällä on jo todettukin miten toimii tämä suunniteltu kuntien kiinteistöjärjestely ettei sitten siinä pelossa tehdä niitä ratkaisuja että myydään niitä kiinteistöjä eteenpäin kaiken kaikkiaan tärkeää on on saada sote maaliin mutta nyt pitää myöskin katsoa mitkä ovat sen todelliset vaikutukset tämän keskittämisasetuksen osalta

kemin tornion alueeseen niin koen velvollisuudeksi hieman kertoa se siellä näyttää vaikka tämä lainsäädäntö ei kyllä suoranaisesti liity siihen tilanteeseen mikä siellä on vaan tämä lakihan nauttii erittäin laajaa eduskunnan yksimielisyyttä lähestulkoon lukuun ottamatta sitä että oppositio haluaa vain vielä tiukemman version tästä juridinen tila on senkaltainen että kun meillä on ollut kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä ja meille tulevaisuudessa syntyy kahdeksantoista maakuntaa niin kaksi pienintä sairaanhoitopiiriä länsi pohja ja itä savo sulautuvat omiin maakuntiinsa ja ne ovat ainoat maakunnat joissa on kaksi keskussairaalaa kaikissa muissa on yksi keskussairaala

kun koko kokonaisuus sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen lait maakuntalait tulee hyväksyttyä ja sen jälkeen terveydenhuoltolakiin ne täytyy yhteensovittaa siinä vaiheessa myös nämä kaksi maakuntaa voidaan näiden keskussairaaloiden osalta hoitaa niin että tulevaisuudessakin siellä keskussairaalat on tietenkin nyt akuutisti kun seutukunnassa on tehty päätös että he haluavat yhteisyrityksen perustaa josta tulee siis varsin mittava ei suomessa ole aikaisemmin tällaista ulkoistamista tehty toki olisi olisi paikallaan ja hyvä ja oikeastaan tarpeellistakin jos hallitus pystyy jo tässä vaiheessa antamaan signaalin että tämänkaltainen muutos on sitten mahdollinen koska päätöksiä ei tietenkään yhteisyrityksen kanssa enää peruta jos nimet papereihin laitetaan mutta tässä keskustelussa on tärkeätä erottaa ne julkisen talouden säästöt kolmesataaviisikymmentä miljoonaa jotka ovat erittäin vaikeita erikoissairaanhoidon osalta mutta osana kokonaisuutta tietenkin niihinkin on sitouduttu kun koetetaan laittaa valtiontaloutta kuntoon ja sitten toinen kokonaisuus joka on sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus jonka varmasti jokainen hallitus haluaisi tehdä näitä ei kannattaisi keskusteluissakaan sotkea keskenään

arvoisa rouva puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee ja tätä keskustelua käydään niin tämä on hyvin perusteltua mutta tietysti tästä voi tulla sellainenkin olo jollekin jollekin että olemme hyvinkin kriittisiä kaikkea yksityistä terveydenhuoltoa kohtaan näinhän ei tietenkään pidä olla vaan sielläkin on hyviä toimijoita toki tietysti tällainen tällainen toiminta mitä nyt tänä syksynä on nähty aggressiivinen markkinoiden hakeminen tuolla tuolla pohjoisessa niin oulun seudulla kuin kemin tornion seudulla ei tämän alan toimijoille kyllä kunniaksi ole ja ei ole varmasti parantanut kyllä heidän kuvaansa suomalaisten ihmisten mielissä meillä on kuitenkin hyviä kokemuksia näistä ulkoistuksistakin ja ne ovat varmasti tuottaneet säästöjä joissakin joissakin kunnissa mutta itse kyllä pidän paljon parempana sitä vaihtoehtoa mitä nyt hallituskin on vienyt eteenpäin että ihminen saisi niitä valintoja tehdä ihminen saisi itse valita mihin sote keskukseen hän kirjautuu ja sillä tavalla ei semmoisia alueellisia monopoleja ja paikallisia monopoleja vaan vaan siellä voi olla vaikkapa kemin kokoisessa tai tai kauhavan kokoisessa kaupungissa kolme tai neljäkin eri toimijaa niin kuin nyt näyttää syntyvän ja ihmiset voivat siinä tehdä valintoja itse vierastan vähän sellaista vaihtoehtoa että annetaan veronmaksajien rahoilla rakennettu kokonaisuus kultalautasella jonkun yhden yhtiön käsiin ja vaihdetaan julkinen monopoli yksityiseen se ei varmaan ole järkevää myöskin kiinteistöleasing kiinteistösijoittaja jollekin julkiselle rakennukselle ja

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä että tämä laki on tullut meille tänne eduskuntaan käsittelyyn ja haluan lämpimästi kiittää ministeri risikkoa

ministeri saarikkoa siitä että hän erittäin nopeasti on tuonut tämän lakiesityksen käsittelyyn ministeri risikko on tähän aikaisemmin jo viitannut ja nyt kuitenkin ministeri saarikko on tänään hyvin kertonut tuossa omassa puheenvuorossaan miksi tämä lakiesitys on täällä myöskin haluan kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa nopeasta käsittelystä että tämä on nyt saatu täällä ensimmäiseen käsittelyyn ja kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin hyvinkin yksimielisesti ollaan tämän hallituksen esityksen kannalla taas keskustellaan prosenttimäärästä niin kuin jo tuossa aikaisemminkin tänään myöskin äänestää joten olkoon tämä perjantaipäivä nyt sellainen prosenttipäivä ja äänestyspäivä mutta kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä että laki etenee ripeästi samoin myöskin se että kiinnitetään siihen huomiota että potilasturvallisuuden varmistamisen tulee olla ensi sijalla se on tärkeää ja myöskin se että maakunnissa erikoislääkärit turvataan tulevaisuudessa on tärkeä asia kun rakennusinvestoinneista keskustellaan tässäkin yhteydessä niin toivon että nykyiset sote kiinteistöt ovat käytössä sosiaali ja terveyspalveluissa maakunnissa tulevaisuudessakin kaiken kaikkiaan erittäin tärkeä asia on että sote uudistus saadaan vietyä myöskin nopeasti maaliin toivon että meidän kaikkien yhteinen päämäärä on se

puhemies yhdyn niihin arvioihin että tämä nyt käsittelyssä oleva rajoituslaki on on tarpeellinen ellei jopa välttämätön tämä kehitys mitä nyt viime kuukausina ja vuosina on on tuolla kunnissa nähty ei pelkästään näiden ulkoistusten mutta myöskin näiden kiinteistökauppojen suhteen on on aika kiivasta ja myönnän sen toki itsekin että olen ollut kuntapäättäjän roolissa päättämässä olen ollut kuntapäättäjän roolissa päättämässä kunnan sote kiinteistöjen myymisestä yksityiselle toimijalle joka on sitten taas yksittäisen kunnan ja kuntapäättäjän näkökulmasta siinä kohtaa ollut varmasti se ainoa ainoa oikea ratkaisu ja tämän myös osoitti siellä siellä meillä saarijärvellä tehty tehty lähestulkoon yksimielinen päätös kun edustaja anttila tässä aikaisemmin totesi ja kuntien kuntien tekemistä ratkaisuista liittyen nytten tähän päivystysasetukseen ja olen taipuvainen ajattelemaan siinäkin siinäkin samalla tavalla nythän näyttää siltä kun näitä välttämättömiä säästöpäätöksiä olemme panneet toimeen ja myöskin siellä terveydenhuoltopuolella sairaalapuolella olemme näitä joutuneet tekemään niin ne vaikutukset nyt vaan sitten kohdistuvat nimenomaan aluesairaalapaikkakuntiin ja seutukaupunkeihin ja tietysti näin itsekin seutukaupunkikansanedustajana tämän tämän kehityksen tunnistan ja sen sen kritiikin mitä sitä vastaan on esitetty mutta tietenkin on erittäin tärkeää nyt kun tähän on näitä tiettyjä säästöodotuksia sisään leivottu liittyen tähän terveydenhuoltolaki ja päivystysasetukseen että sitten myös ministeriön taholta tarkkaillaan näiden säästöjen toteutumista ettei ettei sitten pääse syntymään sellaista tilannetta että voitaisiin sanoa että

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesityshän syntyy nyt siitä tarpeesta jonka hallitus on itse luonut sillä että koko suomen kuntakenttä on pienessä sekaannuksessa kun ei voi aivan tarkasti tietää ja sanoa mitä tämä sote ja hallintouudistus lopulta tuottaa nyt ollaan sitten siinä tilanteessa että on pakko tehdä tällaista pikaturvaavaa lainsäädäntöä jolla sitten ohjataan ikään kuin markkinoita ja tässä onkin nyt tämä iso ristiriita että erityisesti kokoomus joka kokee että pitää vapauttaa suomalainen terveydenhuolto markkinoille nyt yhtäkkiä rajoittaa markkinoita erikoislainsäädännöllä että saatte ostaa mutta ette saa ostaa näin paljoa tai voitte ostaa vain tuon tai tuon yksikön toinen näkökulma on että tässä hetkessä ei voi kyllä kuntapäättäjiä syyttää siitä jos he ottavat ikään kuin ohjat omiin käsiinsä ja turvaavat oman palvelunsa kun hallituksen esitykset ovat niin epäselviä ja jos tämänpäiväinen alkoholilakipäätös jää voimaan tässähän on vielä mahdollisuus että se muuttuu mutta jos se nyt sattuisi jäämään voimaan niin sehän tarkoittaa että kaikki säästöt joita on mietitty valuvat hukkaan ja tulee lisälasku vielä eli koko sotenkin voisi periaatteessa haudata ja palata niin kuin normaaliin aikajärjestykseen ja sanoa kaikille kuntalaisille että hyvää joulua rauha maassa kaikilla hyvä tahto tosin vähän enemmän humalassa kuin aikaisemmin

arvoisa rouva puhemies keskustelu on tärkeää ja tässä asiassa keskustelu on aaltoillut laidasta laitaan ehkä keskeistä kuitenkin on se että yhteisesti todetaan että yhteiskunta oli yllättynyt siitä että markkinavoimat lähtivät näin voimakkaasti liikkeelle haalimaan suomalaista sosiaali ja terveydenhuoltoa terveydenhuoltoa omiin käsiinsä nyt on vain käynyt niin että tavallaan hallituksessa minun mielestäni sinisilmäisesti

uskottiin lojaliteettiin mutta nämä aggressiiviset yritykset eivät sitä tehneet kun ajatellaan tuota meri lapin tilannetta eli nyt kun käsitellään käytännössä kansankielellä lex meri lappia niin siellä mehiläinen otti kyllä tilanteen niin haltuunsa että ammattitaidottomia juristeja kunnissa vietiin kuin pässiä narusta ja heidän kyvyttömyytensä hallita sopimusoikeutta osoitettiin miettikääpä sitä ei mitään käytäntöjä vuokrista eli kunnat määrittävät vuokran määrän ja vastaavasti vastapuoli määrittää sen saman hinnan ylihinnaksi kaikki laitteet luovutetaan korvauksetta mehiläisen käyttöön käytännössä on niin että mehiläinen ei edes pysty vastaamaan tuon sopimuksen ymmärrän siksi että hallitus hätääntyi tavallisten ihmisten puolesta poliitikot joutuivat nyt siellä paikallisesti hieman luupin alle ja sanoisin näin että yhteiskunnalla ja eduskunnalla pitää olla mahdollisuus päättää tällaisista laeista käytettiinhän lex kittilääkin jossa todettiin että kunnan päättäjät ovat eduskunnan mielestä toimineet kielteisellä tavalla nyt sitten on kysymyksessä meri lapin alue ja olen tässä selvittänyt että tällä hetkellä muun muassa sallassa tehdään samaa ja monilla muilla paikkakunnilla ja olen selvittänyt sen että ulkoistetuilla vanhustenhoitopaikoilla on tuhannen euron kuukausivuokra tämä rajoituslaki tulee todella tarpeeseen

arvoisa rouva puhemies en tässä nyt niin moittisi kuntapäättäjiä enkä moittisi myöskään elinkeinoelämää vaan kyllä katseeni kääntyy tuonne hallituksen puoleen jos pasuuna antaa epäselvän äänen niin eihän se armeija mene mihinkään suuntaan kyllä tässä on nyt niin kertakaikkista kyvyttömyyttä ja osaamattomuutta hallituksen sisällä näistä asioista kommunikoimisessa ja niiden selkeässä kuvaamisessa kohta hallitus ei itsekään oikein tiedä mitä

arvoisa rouva puhemies haluan vain tähän aikakirjaan merkitä myös oman mielipiteeni hallintovaliokunnan jäsenenä se toki löytyy sieltä hallintovaliokunnan lausunnostakin mutta niin kuin tässä aikaisemmin todettiinkin niin kunnat on ajettu sellaiseen tilanteeseen jossa eduskunta joutuu kuntia suojelemaan heiltä itseltään tällainen käytännössä kunnallisen itsehallinnon vastainen toiminta ei kyllä nauti ainakaan henkilökohtaisesti minun luottamustani mutta haluan sen sanoa tässä ettei kyllä nauti hallituksen sote valmistelu muiltakaan

rouva puhemies mehän aina puhumme mielellämme näistä niin sanotuista juurisyistä se on sellainen vuoden muotisana varmaan mitä missä milloin kirjaankin päätyy tämä juurisyy jos ajatellaan tämän keskustelun juurisyitä niin kyllähän tietysti yksi on se että meillähän ovat julkiset tilat aivan karmeassa karmeassa kunnossa tällä hetkellä siellä on on erittäin paljon seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä luvulla rakennettuja rakennuksia jotka eivät eivät terveellisyydeltään turvallisuudeltaan ja kaikilta vaatimuksiltaan täytä niitä niitä nykyajan tarpeita siellä on meillä todellinen pommi pommi tikittämässä ja osin jo räjähtänyt tuolla kunnissa ja kuntayhtymissä se on yksi tausta sille että ratkaisuja näille kiinteistöille haetaan niitä ulkoistetaan myydään tulee tulee näitä uudentyyppisiä malleja sinänsä on tosi positiivista että sipilän hallitus on tämänkin asian ottanut oikein tosissaan muutenkin kuin juhlapuheissa nyt meillä on tämä valtioneuvoston

sitten pohtimaan pohtimaan millä millä tavalla me saisimme nämä julkiset tilat kuntoon ja tämän homepommin ratkaistua toinen juurisyy on se minkä edustaja laukkanen todella ansiokkaasti toi esille elikkä nyt pitää lopettaa se söhrääminen meillähän edellinen vaalikausi meni käytännössä ihan hukkaan me teemme nyt neljän vuoden aikana kahdeksan vuoden työt sen takia että sinipunahallitus jossa myös kristillisdemokraatit olivat mukana ei kyennyt tätä asiaa kuntoon hoitamaan olen ihan täysin samaa mieltä kuin edustaja laukkanen että nyt pitää sote saada valmiiksi ja kaiken maailman tarpeeton jarruttaminen ja tällaisten viidentoista prosentin lisäesitysten tekeminen tässä perjantai iltapäivänä kannattaa lopettaa niin että se on jokainen viikko ja kuukausi varmuutta tuonne kentälle

arvoisa rouva puhemies edustaja kurvinen viime kaudella tämä saatiin maaliin hyvässä yhteistyössä mutta perustuslailliset ongelmat tulivat vastaan sen pohjalta kun olisi jatkettu emme olisi tällaisissa ongelmissa että tämän hallituksen toimesta kiinteistöbisnestä tehdään jo täyttä häkää ja mitä muuta kiitos

ärade talman kyllähän tämä koko asia lähti raiteiltaan silloin kaksituhattaviisitoista kun kaksi toisiinsa kuulumatonta asiaa valinnanvapaus ja maakuntamalli lähdettiin koplaamaan toisiinsa se ajoi tämän koko uudistuksen raiteiltaan se ajoi kunnat mahdottomaan tilaan jossa jossa tulevaisuudesta ei voi tietää mitä tuleman pitää päivystysuudistus vielä pahensi tilannetta niin sanotut autonomiset maakunnat eivät saa itse edes päättää sairaalarakenteestaan ja sitten sitä täällä korjataan ennen ennen joulua jotta mitään pahempaa ei tapahtuisi on sinänsä hienoa ja solidaarista että näinkin iso osa eduskunnasta on valmis korjaamaan hallituksen murheita hallituksen mokia tässä asiassa mutta ei pidä kieltää sitä asiaa mistä tämä kaikki johtuu

eilen ja tänään ihan kirjaimellisesti toki voin elää tämän päätöksen kanssa ei tämä minuun vaikuta millään tavalla mutta kuitenkin ne tuhannet lapset ja nuoret jotka joutuvat kärsimään alkoholinkulutuksen kasvun myötä ovat se asia mitä mielestäni hallituksen tulisi seurata tämän lainsäädännön jälkeen pitäisi asettaa jonkunnäköisiä kirjauksia siitä että seuraamme esimerkiksi sitä millä tavalla ne kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat nuoret jotka menevät ravintola alalle töihin muussa tarkoituksessa kuin ammattiin opiskelemaan sopeutuvat tai millä tavalla

on järkevää heidän työskennellä tällaisessa ympäristössä jopa aamuneljään saakka ja jos tällaisia kirjauksia tehdään on tietenkin luonnollista että sinne varmaan tulee siitä etämyynnistä aika tiukat kirjaukset nytten maanantaina kun asian käsittelyä jatketaan ja siinä mielessä toivoisin että hallituksen jäsenet voisivat keskenään pohtia sitä millä tavalla tämä saadaan edes näyttämään siltä että hallitus tosissaan pyrkii ehkäisemään myös niitä haittoja mitä tämän lainsäädännön kautta syntyy

arvoisa rouva puhemies omalta osaltani haluan myös kiinnittää huomiota tähän varsin epäselvään ja epämääräiseen käsittelyjärjestykseen mikä täällä eduskunnassa on on otettu ei ole ollut hyväksi että tämä on tuotu kiireellisellä aikataululla keskusteltu yömyöhään suuren valiokunnan kokouksen jälkeen päätöstä ei esitellä eikä

se tilanne että täällä on todennut hallitus itsekin että tämän lainsäädännön myötä poliisi tarvitsee lisää rahaa lastensuojelu tarvitsee lisää rahaa ja olemme juuri tätä ennen lyöneet kiinni esimerkiksi sisäministeriön pääluokan jossa näistä poliisien määrärahoista päätetään tämä on varsin ristiriitaista ja omalta osaltani todella myös ihmettelen sitä kiireellisyyttä mikä tällaiseen isoon kokonaisuuteen liittyy enkä pidä hyväksyttävänä näitä menettelytapoja joita tässä on noudatettu

tämän vuoksi myös tänään suuressa valiokunnassa kun tätä asiaa käsiteltiin esitimme että että tästä olisi järjestetty nyt ne asiantuntijakuulemiset jotka valitettavasti jäivät käymättä läpi sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaikka sielläkin oli ollut toiveita siitä että asiantuntijoita vielä tästä etämyyntikysymyksestä oltaisiin kuultu

tämä on iso kysymys ja pahimmillaan tässä voivat toteutua myös todella isot riskit sen vuoksi olisi ollut perusteltua että tämä asia olisi käsitelty päivänvalossa huolellisesti mitään perusteita mitään syitä tälle tulipalokiireelle joka hallituspuolueiden puolelta oltiin tahallisesti luotu ei todellisuudessa ollut tämä asia olisi voitu käsitellä ajan kanssa ja me olisimme halunneet tälle kunniakkaan asiallisen käsittelyn

aloittamista kuinka on ollut hallituspuolueille hyvinkin vaikeaa ja hankalaa hakea sellaisia ratkaisuja joita täällä sitten voitaisiin käsitellä kun yhden päivän aikana tapahtuu muutoksia niin se ei kyllä enää ole eduskunnankaan kannalta mitenkään järkevää kaikkein valitettavinta tässä on kuitenkin se että etämyyntioikeus jonka osalta jäi harkitsematta kuuntelematta perustuslakivaliokunnan näkemyksiä ei tullut voimakkaasti kirjatuksi nyt me olemme tilanteessa missä oikeuskäytäntöjen myötä tapahtuu se että oletettavaa on että alkon monopoli murtuu hiljalleen toki tällä hetkellä on menossa neljän pilkku seitsemän osalta mietojen alkoholien myymiseen liittyvä oikeusprosessi nyt kun prosenttilukua korotettiin niin se päätös ei tule oikeusprosessissa luultavasti ottamaan tähän kantaa vaan sitten käydään jotakin muuta toivotaan että hallitus pystyy selkeyttämään tätä niin että yksinomaan markkinoita tämän murheen kanssa kokonaisuutena en voi olla sanomatta etteikö tässä uudistuksessa ole myös hyviä elementtejä mutta tämä oli surullista sen vuoksi haluan kritisoida sitä että tämä etämyynti tuli pakonomaisesti tähän mukaan minun mielestäni esityksessä on hyviä puolia ja niitä aion kannattaa jatkossakin

arvoisa puhemies otan tässä kaksi asiaa esille elikkä prosenttirajan korotuksen ja sitten etämyyntiasian täällä puhuttiin tästä että tämä on surullinen päivä ja tämä on varoitus ihmisille ja miten täällä nyt tällä tavalla voi käydä nyt kun puhutaan prosenttirajan korottamisesta niin suomessa on käyty vuosia tätä keskustelua pitäisikö kaupassa olla vähän laajempaa valikoimaa vai ei monet meistä ennen eduskuntavaaleja kertoivat avoimesti kantansa tämä on niin sanotusti sanoo sitä nyt sitten omantunnonkysymykseksi tai tarkoituksenmukaisuusharkinnaksi asia joka meille poliitikoille kuuluu

puhunut ja siinä mielessä pulinat pois sitä en näe mitenkään ihmeellisenä että äänestämme asiasta toinen kysymys on sitten etämyynti josta kyllä olen itsekin melko melko huolissani olen itse perustuslakivaliokunnan jäsen ja me tosiaan totesimme siitä kun tuotiin esille perustuslain kahdeksas pykälä ja laillisuusperuste elikkä se että säädöksissä pitää määrätä joku joku teko rangaistavaksi se ei voi olla pelkästään perusteluissa tämä epäkohta on täällä edelleen ja aika tiukalla äänestyksellä niin että minä en tiedä ymmärsivätkö nyt sitten tämän pykälän osalta ihmiset ihan sitä asiaa koska tämähän on tullut aika nopealla tahdilla ja tämä on sinänsä aika monimutkainen asia jotkut ovat ehdottaneet että tämä pitäisi palauttaa perustuslakivaliokuntaan tämän eu oikeudellisen pohdinnan vuoksi mutta perustuslakivaliokunnan tehtäviin ei kuulu tulkita eu oikeutta se kuuluu viime kädessä eu tuomioistuimelle joten en usko että sillä palauttamisella mitään uutta tähän saataisiin mutta tämä on tosi vakava ongelma pyytäisin hallituspuolueita nyt miettimään tämän tämä ei voi jäädä tuomioistuinkäytännön varaan

arvoisa puhemies hallituspuolueiden menettelytapa tämän asian käsittelyn kannalta oli moitittava itse tuon surullisen lopputuloksen kannalta mutta myös eduskunnan oman työn arvostuksen näkökulmasta prosenttirajaa ja sen vaikutuksia edustajat olivat varmasti pystyneet jo pitkään kuukausia harkitsemaan ja pohtimaan mutta etämyyntiin liittyvät ongelmat tulivat valiokunnankin jäsenten tietoon vasta viikko sitten niin kuin täällä ovat valiokunnan jäsenet jäsenet kertoneet lähetekeskustelussahan asiasta ei puhuttu sanaakaan olen kyllä vakuuttunut siitä että kun tämä mietintö kaksisataa sivuinen paketti meille edustajille tuli vasta eilen istunnon jo alettua kyselytunnin jälkeen niin aivan varmasti tässä salissa en ole ainoa joka joka ei sitä ennättänyt lukea läpi enkä ole ainoa joka ei ennättänyt niin hyvin paneutua asiaan kuin olisi ollut asian käsittelyn kannalta tarpeen

lausunnolle lähteneessä luonnoksessa tuo pykälä etämyynnin kiellosta vielä oli valiokunnassakin asiantuntijat antoivat lausuntonsa sen luonnoksen pohjalta eli tavallaan siltä pohjalta kuin se etämyynti olisi ollut kielletty perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta siihen sitten osasivat kiinnittää huomiota mutta todellakin tuo käsittely on jäänyt täysin puutteelliseksi ja ja tämä tilanne auki tämähän olisi periaatteessa vielä mahdollista tässäkin istunnossa korjata eli lähettää se perustuslakivaliokunnalle tutkittavaksi mitä ehdotettiin suuressa valiokunnassa mutta vielä puhemies totean sen että mikään yhteiskunnallinen tarve ei edellytä sitä että laki viedään tällaisella kiireellä hätäillen läpi
arvoisa puhemies jos ajattelee tavallisen kansalaisen näkökulmasta niin ymmärrän hyvin sen että niille jotka tykkäävät nelosoluen kaltaisesta mausta oluessa ja haluaisivat sen oluen kaupasta hakea saunakaljaksi silloin kun alkoholin kulutus on ihan normaalia tuskin tästä mitään erityistä ongelmaa tulee mutta täällä ovat asiantuntijat hyvin vakaasti ja yksiselitteisesti todenneet sen että alkoholin kokonaiskulutuksen määrä johtaa siihen että syntyy sosiaali ja terveyspuolelle ongelmia jotka aiheuttavat kustannuksia puhumattakaan niistä inhimillisistä puolista ja tulee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon lisäresurssien tarvetta ministeri risikko täällä vahvisti että sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta tarvitaan poliisille ihan pelkästään tämän lainsäädännön takia ja uskon että niitä olisi parempiakin paikkoja poliisien niukkoja resursseja vahvistaa kuin tämä kokonaisuus minun päätökset pitäisi tehdä aina tutkittuun tietoon ja asiantuntijoihin perustuen ja minusta nyt eduskunta on tehnyt täysin päinvastaisen ratkaisun tämän lainsäädännön yhteydessä sitten mitä tulee tähän tähän etämyynnin kieltämiseen käytin eilen useita puheenvuoroja tämän keskustelun yhteydessä ja totean tässä yhteydessä vain sen että tämä päätös synnyttää aikajanalla useamman kuukauden tilanteen jossa tilanne on ikään kuin auki tulla markkinoille toimimaan ja se käytännössä tulee tarkoittamaan sitä että on iso riski siihen että meidän keskeinen alkoholipolitiikan väline alkon vähittäismyynnin yksinoikeus joka on kansanterveyden perusteella eun on uhan alla ja sen takia minusta tämä on erittäin vakava ja vaarallinen päätös sen takia teimme kaikkemme jotta tämä päätös olisi nyt ollut toisenlainen ainakin tämän etämyynnin osalta niin kuin edustaja räsänen totesi niin tämä prosenttijuttu on ollut monella mietittävänä ja uskon että tässä salissa ei oikein auennut kaikille vielä se miten vakavasta asiasta tässä etämyynnin kieltämisen toteuttamatta jättämisessä on

arvoisa rouva puhemies minä myös osaltani paheksun tätä menettelytapaa sillä tässä käytännössä minulta riistettiin mahdollisuus tutustua tähän dokumenttiin jonka pohjalta päätökset piti tehdä ja se on eduskunnan oman työn kannalta kyllä äärimmäisen vahingollista jos me emme arvosta tätä meidän työskentelyprosessiamme edes sen vertaa että voimme kansalaisille sanoa että juu kyllä minä tiesin mistä päätin näin ei nyt sitten toinen asia kyllä kansanedustajan tulee ymmärtää että lainsäädännön tulisi koskea ja se koskee koko suomea ja se tuottaa tiettyjä seurauksia ja siksi pyritään etukäteen arvioimaan mitä tästä lainsäädännöstä seuraa nyt nämä seuraukset olivat kerrankin tiedossa ja ne olivat perusteltuja monelta eri taholta ja silti niille käännettiin selkä tämä kertoo siitä millä arvopohjalla nyt tehdään aika vakavaa lainsäädäntöä vaikuttavaa lainsäädäntöä jossa asetetaan yksilönvapaus kaiken sen edelle mitä joku päätös koko kansakuntaan tämä on arvokeskustelun paikka hyvät edustajat olemmeko me menossa tähän suuntaan että yksilön oikeus ajaa koko kansakunnan oikeuden edelle
arvoisa arvoisa puhemies tämän asian käsittely ja tähän liittyvät asiat kahdessa mielessä ainakin siltä ajalta minkä itse olen ollut täällä vajaat kolmekymmentä vuotta ensinnäkin tämän lakiesityksen valmisteli kolme kansanedustajaa kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja viime talvena ja keväänä ja varsinkin silloin kun olin itse ryhmän puheenjohtaja korosti että on hienoa että kansanedustajat valmistelevat tärkeän lakiesityksen tiedämme ketkä he ovat tai minä tiedän tulos on sitten tällainen eli eli todella huonosti valmisteltu ja ristiriitainen esitys

en silloin yhtynyt tietenkään tähän pakettiin mikä oli toinen historiallinen tekijä tässä on se että se valiokunta joka kuuli kaikki asiantuntijat suuren määrän asiantuntijoita paneutui asiaan toki vähän kiireellä neljätoista viiva kolme hyväksyi tämän mietinnön ja se kaatui täällä eduskunnan isossa salissa asiantuntijalausunnot joihin itse viime keväänä tutustuin tyrmäsivät tämän suurin piirtein täydellisesti vain markkinavoimia edustaneet olivat tämän kannalla mutta täällä salissa se sitten kaatui no tämä on demokratiaa ja näin täytyy hyväksyä ei siinä mitään mutta nämä ovat minusta historiallisia asioita arvoisa puhemies sitten nämä kaksi kysymystä ensinnäkin tämä etämyynti se todella jää nyt eduskunnalta tietoisesti avoimeksi ja eduskunta siirtää lainsäädäntövaltaa tuomioistuimille se on ehdottomasti meidän oikeusjärjestelmämme vastaista eduskunnan pitää tehdä sellaista lainsäädäntöä joka on pitävää kaikilta osin virheitä tulee ja vääriä tulkintoja sitä varten oikeuslaitos sitten tulkitsee mutta jos me täällä tiedämme että teemme virheitä tai jätämme aukon niin se on meidän häpeäksemme ja siksi tätä voimakkaasti olen vastustanut arvoisa puhemies toinen jaa niin se onkin mahdollista

arvoisa puhemies todellakin tämä etämyyntiasia jää auki ja se on taloudellisesti erittäin iso kysymys meillä on puolentoista miljardin summa tuolla keltaisessa kirjassa alkoholiveron tuottoa ja se on nyt kaltevalla pohjalla paljonko se tämän uudistuksen jälkeen tulee olemaan kun alkon monopoli tältä osin murtuu ja etämyynti tulee mahdolliseksi se se siis murtaa alkon monopolin vähin erin siinä on todella isot verotulot kysymyksessä verotulot menevät ulkomaille haitat jäävät suomeen silloin etsitään sitä millä rahalla ne korvataan ja niin kuin yöllä sanoin se on sitten tuloveroa työn työn verotusta yritysverotusta pääomaverotusta tai vastaavaa kiristämällä tämä johtaa ilman muuta tämäntyyppiseen kehitykseen arvoisa puhemies toinen kysymys on se että tämä lainsäädäntö hylkää kansanter veysperusteisen monopolin suomesta ja tässä muodostuu elinkeinopoliittinen monopoli alko euroopan unioni ei hyväksy elinkeinopoliittista monopolia se on aivan yksiselitteinen asia siksi jos joku vie tämän jonkun tapauksen kautta euroopan tuomioistuimeen olen melkoisen varma että hän voittaa ja valtio häviää ja alko poistuu kuvioista silloin nämä vakuutukset mitä nyt on kuulemma paperille pantu että alkon monopoli turvataan ovat mustetta paperilla eivät sen arvokkaampia

runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kun se säilyi nyt valitettavasti arvoisat edustajat joudun toteamaan että että viiden vuoden päästä ei meillä ole alkon monopolia vaan vapailla markkinoilla kaikki alkoholi no se voi olla sitä eurooppalaisuutta mutta mitä muuta siitä seuraa se on sitten oma lukunsa isot rahavirrat kiinnostavat näitä toimijoita jotka tällä puolella ovat toimimassa niin kuin jo illalla totesin sote puolen miljardit nyt hallitus on valmis antamaan yksityisille toimijoille ja tässä nyt nämä miljardit onko veikkaus seuraava

kielto on perusteluissa mutta ei pykälissä on huonoa lainsäädäntöä ja tämähän pitää jollain jollain tavalla korjata mutta jos katsoo nykytilannetta niin tällä hetkellähän etämyynti ei ole suomessa kielletty joskin käytännön sovellutukset tästä ovat kiristyneet ajan myötä ruotsissa se ei ole kielletty ja siellä etämyynnin kautta tuleva tavara edustaa noin prosenttia kokonaiskulutuksesta siellä on kuitenkin aika vahva vahva monopoli no mikä on etämyynnin ja etäoston ero kyse on oikeastaan vain siitä mikä on myyjän yhteys kuljetusyritykseen hoitaako myyjä sen eteenpäin vai tilaako ostaja sen kuljetuspalvelun jostain muualta voi kuvitella että jos tämä nyt kielletään niin niin se on äärimmäisen helppo kiertää ja jos me teemme lainsäädäntöä joka on helposti kierrettävissä niin niin sekään ei ole ideaalitilanne sen lisäksi että että eu suhtautunee tällaisiin kieltoihin kriittisesti no tullin pitäisi valvoa tätä tämä asia tuli esiin hallintovaliokunnassakin tulli ei voi sen laatikon pohjalta perustella onko myyjä välittänyt tuotteen kuljetusyritykselle vai onko kuljetusyritys keskustelematta myyjän tullut sinne varastoon ja nostanut sen autoonsa ei se näy paketissa millään tavalla ja tullin pitäisi kuitenkin tämä jollain tavalla pystyä valvomaan nämä ovat tällaisia asioita mitä pitää tämän työstämisen tiimoilta selvittää lainsäädännön pitää olla yksiselitteistä ja pitää olla helppo seurata sitä ja ei ei saa syntyä tällaisia hyvin epävarmoja tilanteita mitä helposti syntyy eli tämä nyt jatkotyöskentelyn evästykseksi jos haluaa etämyyntiä sitten sallia niin niin sen veron maksun pitää olla yksinkertaista ja helppoa ja siinä voidaan varmaan luoda digitaalisia järjestelmiä joilla joilla se onnistuu

arvoisa puhemies olen kyllä itse hyvin pettynyt tähän tapaan jolla jolla tätä lakia on viety eteenpäin mielestäni perustuslakivaliokunta oli siinä aivan oikeassa että sosiaali ja terveysvaliokunnan ja eduskunnan tehtävänä olisi ollut selkeyttää etämyyntiä koskevaa oikeustilaa varsinkin kun itse tämä lakiesitys on sen suhteen ristiriitainen eli tosiaankin perusteluissa etämyynti todetaan kielletyksi mutta pykälä puuttuu ja kansalaisen oikeusturvan kannalta on hyvin hyvin kyseenalaista se että kansalainen ei tiedä mitä hänen jostakin teostaan seuraa ja mitä ei no eräs tulkinta on se että että kun perustuslakivaliokunta on on nyt sitten todennut että tämän lain mukaan etämyyntiä ei kielletä niin se on siis sallittua vaikka perusteluissa se kielletään koska pykälät menevät perustelutekstin yli mutta tämä on minusta hyvin sekava ja valitettava valitettava tilanne ja pidän hyvin vahingollisena sitä että että eduskunta ikään kuin nostaa kätensä pystyyn ja antaa oikeuslaitosten päätettäväksi sellaisen asian joka perustuslain mukaan kuuluu eduskunnalle eduskunta säätää lait ja sitten tuomioistuimet soveltavat näitä lakeja nyt tässä irtisanoudutaan meidän perustuslaista ja minusta tämä on kyllä hyvin valitettavaa eikä tämä ole ensimmäinen kerta tällä vaalikaudella kun perustuslakivaliokunnan lausuntoja sivuutetaan minusta vähän omituisella tavalla

samoin pidän sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä hyvin valitettavana sitä että meiltä oppositiolta vietiin mahdollisuus pyytää edes kirjalliset lausunnot tullilta verottajalta ja niin edelleen koskien sitä mitä tästä etämyyntipykälän auki jättämisestä seuraa nyt kukaan meistä ei voi tietää varmasti sitä mitä on edessä

arvoisa puhemies sanoin tämän jo eilen mutta sanon uudestaan että olen hyvin ihmeissäni siitä että kokoomus joka ehkä suuriäänisimmin kaikista poliittisista ryhmistä puhuu siitä että meidän pitää kuroa umpeen kestävyysvaje ja pitää kukkaronnyörit tiukalla julkista taloutta hoidettaessa on niin väellä ja voimalla ajanut uudistusta joka lisää ja kuten kaikki asiantuntijat ovat meille kertoneet tulee lisäämään sekä sosiaali ja terveyspuolen että myöskin poliisin ja ylipäätänsä järjestyksenpidon kustannuksia ja toisaalta heikentämään meidän maksukykyämme kun se joukko vähenee joka on työkykyinen ja rahoittaa hyvinvointipalvelut

minusta on hyvin lyhytnäköistä että kun on ajateltu asiaa talouden kannalta on ajateltu kahta elinkeinoa eli vähittäiskauppaa ja panimoteollisuutta kuitenkin jos ajatellaan koko elinkeinoelämää niin esimerkiksi työstä poissaolot alkoholin takia ja työkunnon heikkeneminen alkoholin takia ja

ottaisin vielä viimeisenä asiana esille kysymyksen kuusitoista vuotiaiden työskentelystä anniskelupaikoissa eduskunnan enemmistöhän ei hyväksynyt niitä rajoituksia joita joita siihen esitettiin minusta tämä on hiukan ihmeellistä kun on vain muutama päivä siitä kun puhuimme seksuaalisesta ahdistelusta ja korostimme nollatoleranssia kuka meistä uskoo että tämä tilanne ei nyt sitten lisää seksuaalista ahdistelua anniskelualalla nimenomaan nuoriin kohdistuvaa

arvoisa puhemies nyt kun laki on tullut pykälien osalta hyväksyttyä enemmistön tahdon mukaisesti en enää mene näihin lain yksityiskohtiin esille muutaman huomion jotka eivät kyllä ehkä tämän prosessin osalta ole kovin kunniaksi lainsäädännölle ensimmäinen liittyy siihen periaatteeseen mikä hyvin vahvasti tässä talossa on kuitenkin ollut tapana että luotamme pitkälti tutkittuun tietoon ja niihin asiantuntijoiden arvioihin joita he meille osoittavat siis siihen tutkittuun tietoon jota esimerkiksi tästä aihepiiristä kyllä valtavasti on teetetty on ihan rehellistä todeta että kyllähän nyt kävi niin että oltiin valmiita kyllä kirjoittamaan tekstiin kaikki se mitä asiantuntijat tästä aihepiiristä ovat sanoneet mutta sitten itse näissä pykälissä ja siinä käytöksessä joka meillä lainsäätäjinä oli se ei kyllä näkynyt tästä voi vetää sitten vain sen johtopäätöksen että onko niin että tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin voimme vähän valikoivasti valita sitä tietoa jonka pohjalle me päätöksentekoa rakennamme tämä ei ole kestävä tie lainsäädännön tulevaisuuden näkökulmasta toinen huomio liittyy tähän etämyyntikysymykseen on kyllä varsin poikkeuksellista että eduskunta ei halua ratkaista näin keskeistä asiaa lainsäädännöstä vaan antaa tämän niin kuin tuuliajolle tuomioistuimet sitten ehkä tulkitsevat tai sitten jossain vaiheessa perustetaan työryhmä ja yritetään tämä saada hoidettua perustuslakivaliokunnan lausunto oli tässä asiassa aika yksiselitteinen ja olisi ollut kyllä toivottavaa että olisimme toimineet lainsäätäjinä sen mukaisesti kuin meiltä odotetaan kyllä tästä prosessista jää monta kysymysmerkkiä tulevaisuuteen joista kyllä toivon että ne pystyttäisiin vielä

arvoisa herra puhemies haluan tässä myös yhtyä niihin näkemyksiin että tästä menettelytavasta jota eduskunta joutui kohtaamaan tämän alkoholilain käsittelyn yhteydessä haluan kyllä esittää suuren kritiikin haluan esittää sen myös sen takia ettei tähän taloon juurru tällainen asioiden jyräämisen kulttuuri jossa kansanedustajille ei ei anneta tosiasiallista mahdollisuutta tutustua lakiesitykseen ja niihin yksityiskohtiin jotka asioissa ovat vielä auki kuten tässä muun muassa muassa tähän etämyyntiasiaan asiantuntijoiden ohittaminen muullakin tavoin näkyi tässä lain käsittelyssä jätän nyt vaikka lainaamatta niitä puheenvuoroja joita tänäänkin olen kuullut siitä että ei kannata asiantuntijoihin uskoa emme me emme me edustajat voi valita asiantuntijoita vain sen mukaan kehen me lähtökohtaisesti uskomme tai kehen emme vaan on yksi merkittävä osa lainsäädäntöprosessia sitten omaa harkintaa edustajan harkintaa toki käytetään mutta jos asenne on se että ohitamme asiantuntijat kun viesti ei miellytä kuljemme vaarallista polkua tähän etämyyntiasiaan lähinnä haluan myös merkata sen että nyt jätetään täysin tuuliajolle tämä tämä etämyynnin ratkaisu ja toivon ettei ettei tässä ehdi tapahtua korvaamatonta vahinkoa mietin niitä mallasohran muita alkutuotannon edustajia jos synnytetään tilanne jossa alkon monopoli murretaan murretaan niin kyllä se viina tähän maahan rantautuu rantautuu vaikka sitten laivojen kautta kotimaassa enää ei ei tähkä kypsy sanon vielä sen että tämän lainsäädännön yhteydessä kyllä näkyi vahvasti myös se että lobbareiden lonkerot enkä tarkoita lasisia lonkeroita kuristivat tätä kansanvaltaa tämän vuorokauden aikana kuristivat ja kurittivat tätä kansanvaltaa kyllä hävyttömällä tavalla

arvoisa puhemies nolla pilkku kahdeksan prosenttiyksikköä nolla pilkku kahdeksan kansanomaisemmin sanottuna kaupoista saa jatkossa melkein prosenttiyksikön vahvempaa kaljaa ei kuulosta noin lähtökohtaisesti kovin radikaalilta mutta tämän keskustelun perusteella kyllä kuulostaa radikaalilta muutokselta ja ehkä se sitten sitä

edustaja aaltoa joka vielä vaalikoneessa tätä uudistusta ja jopa viinien vapauttamista olisi kannattanut ja sitten vihreä puolue joka on puhunut hyvin vahvasti yksilönvapauksien puolesta tällaisessa kysymyksessä äänestää ison osan oppositiosta tavoin hallituksen esitystä vastaan minun nähdäkseni vain siksi että he ovat oppositiossa ei niinkään siksi että tätä asiaa itse asiassa vastustaisivat toisaalta jos katsoo kansan mielipidettä niin tnsn gallupin mukaan kaksi kolmasosaa kansasta vapauttaisi alkoholin myyntiä nimenomaan tämän viiden pilkku viiden prosenttiyksikön osalta yli puolet myös sosiaalidemokraattien kannattajista oli tätä mieltä samoin vihreiden kannattajista eli myös merkittävä osa niitten puolueiden kannattajista jotka nyt tässä sitä vastustavat edustaja rinne sanoi että hän ymmärtää hyvin niitä ihmisiä jotka haluaisivat sen a oluen käydä ostamassa ja arvostan sitä että tämän sanotte mutta toisaalta teidän entinen puoluesihteerinne mikael jungner sanoi että tämä oli viimeinen niitti miksi hän päätti erota nimenomaan nyt sosiaalidemokraattisesta puolueesta eli kyllä on selvästi myös teidän kannattajienne joukossa ihmisiä hänhän kuitenkin oli puolueen jäsenkin joille tämä linja ei kelpaa lopuksi täytyy todeta että kyllähän tässä tulee nyt tämä sadan miljoonan veronkorotus alkoholiverotukseen jos ajatellaan näitä sosiaalikysymyksiä jotka sinänsä ovat tärkeitä ottaa huomioon en sitä lainkaan kiistä sillä on varmasti hillitsevä vaikutuksensa siihen että tulisi näitä vahingollisia sosiaalisia vaikutuksia joista esimerkiksi asiantuntijat ovat lausunnoissaan

arvoisa puhemies minusta on tosi tärkeää nyt ymmärtää se että jokaisella kansalaisella yksilöllä on omia näkemyksiään tämmöisistä asioista ja se liittyy siihen omaan arkipäivään minä ymmärrän hyvin niitä ihmisiä jotka pitkän matkan päästä joutuvat sitä nelosolutta hakemaan minun mielestäni siihen täytyy joitakin fiksumpia ratkaisuja nyt alkon puitteissa löytyä että sitä sitä vahvempaa olutta sitten saa siellä syrjäisemmissäkin asiassa on se että tämän talon pitäisi pystyä tekemään analyysia siitä miten tämä vaikuttaa koko kansantalouteen miten tämä vaikuttaa kansanterveyteen laajassa mittakaavassa meidän minun ymmärtääkseni pitäisi pystyä tekemään kansakunnan näkökulmasta niitä päätöksiä eikä näitten yksilöitten meilläkin

äänestäjää viime kuntavaaleissa niin että me emme niitten kaikkien ihmisten näkökulmia voi päätöksenteossa ottaa huomioon vaan meidän täytyy tehdä tutkitun tiedon perusteella päätöksiä minun mielestäni sen takia tämä on niin ihmeellinen päätös en yhtään ymmärrä tätä simon elon

puhemies todellakin äskeisten tekstiviestien jälkeen on palautetta tullut ihmisiltä edustaja rinnekin totesi jos ihmiset henkilökohtaisesti ovat sitä mieltä että että heille olisi tämä kyllä sopinut mutta yli viisikymmentäviisi prosenttia ehytin tutkimuksessa on sitä mieltä että heille hyvin sopii se että näin ei tehdä kyllä he pystyvät hakemaan sen sen vahvemman alkoholinsa sieltä alkon kaupasta niin meidän tehtävämme on nyt tehdä se kokonaisarvio ja kun katsoo sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoa ovat sosiaaliset ja terveysvaikutukset murskaavat kun katsoo hallintovaliokunnan lausuntoa poliisien puolelta todellisuus on murskaava näitten pohjalta ainakaan minun omantuntoni mukaan ei voi tehdä mitään muuta päätöstä kuin sen että välttää tätä kokonaiskulutuksen kasvua koska se on se syy mikä johtaa haittoihin voidaan puhua prosenttien määristä sitten se näkökulma että olisi jotain elinkeino ja työllisyysvaikutuksia kun me tiedämme että tällä lailla heikennetään työllisyyttä siitä syystä että se juominen siirtyy kotiin ja kadulle ravintoloista pois elikkä missä työllistettäisiin siirrytään nyt kotiin markettien myyntiin mutta uskon että tässä on itse asiassa isommasta kuvasta kysymys halutaan murtaa julkista toimijaa halutaan murtaa monopolia tämä on ensimmäinen vaihe ei kaikessa tässä mutta monopolien osalta nyt murretaan alkoa seuraavaksi veikkausta samaan aikaan ollaan viemässä vrää postia ja sotea tässä on kokoomuslainen oikeistolainen ajatusmalli jossa julkisella puolella ei ole tulevaisuudessa enää valtaa päättää näistä asioista olen hyvin pahoillani että muut puolueet hallituksessa ovat tämän ison kuvan ostaneet meillä pitäisi yhä edelleen huolehtia siitä että julkinen valta vastaa ihmisten hyvinvoinnista myöskin näiltä osin

arvoisa herra puhemies minusta on virheellistä antaa sellainen vaikutelma että tässä olisivat vastakkain liberaali alkoholipolitiikka ja konservatiivinen alkoholipolitiikka kuunneltuani kolme kuukautta asiantuntijoita sosiaali ja terveysvaliokunnassa olen vakuuttunut siitä että tässä ovat vastakkain joidenkin intressiryhmien etu ja kansantalouden kokonaishyöty myös hallituksen omasta perustelutekstistä ilmenee että kun on tehty vaikutusarviointeja on todettu että vaikka tehtäisiin veronkorotus niin tästä alkoholilaista aiheutuvat kulut yhteiskunnalle ovat suuremmat kuin ne odotettavissa olevat verotuotot tämä on hyvin valitettava tosiasia kyllä vetoan nyt hallituspuolueisiin että kun olette ajaneet läpi tämän tämän kokonaisuudistuksen niin kyllä toivoisin että pitäisitte mielessänne sen että lastensuojelu tarvitsee lisää määrärahoja harmaan talouden torjuminen tarvitsee lisää määrärahoja tulli ja poliisi tarvitsevat lisää määrärahoja ensihoito ja pelastustoimi tarvitsevat lisää määrärahoja tällä lailla on hyvin monenlaisia vaikutuksia ja toivoisin että teillä on ryhtiä myöskin sitten huomioida tämän lain seuraukset jos olette lukeneet sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön niin siitä käy hyvin ilmi että tämä lakiesitys tulee kasvattamaan terveyseroja se tulee kasvattamaan alkoholiongelmia ja alkoholin aiheuttamia haittoja ei vain yksilöille vaan myös heidän läheisilleen vielä ei ole myöhäistä lukea sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä ja näiden lausunnon antaneiden valiokuntien mietintöä ensi viikolla äänestetään vielä

arvoisa herra puhemies alkoholi on sellainen asia että se koskettaa jokaista suomalaista ei välttämättä suoraan henkilökohtaisesti mutta jokainen on lähipiirissään ja omassa elämässään nähnyt alkoholinkäyttöä valitettavasti alkoholi on ongelma suomalaisille on ollut läpi historian on nyt ja varmasti on täällä on puhuttu paljon alkoholihaitoista meillä on varmasti tässä eduskunnassa eri puolueiden välillä ja myös varmaan kaikkien puolueiden sisällä erilaisia näkemyksiä siitä millä tavalla alkoholin haittoja tulisi vähentää ja mikä rooli siinä eri sääntelyillä eri rajoituksilla ja eri politiikkakeinoilla on

pilkku viiden prosentin miehiä ja naisia arvoisa puhemies itse olen kuullut ja ja tiedän ihan ihmisiäkin jotka ovat saaneet todella paljon apua tällaisesta minnesota mallin päihdehoidosta niin sanotusta kahdeksan askelen mallista esimerkiksi omassa maakunnassani etelä pohjanmaalla lapualla on erittäin hyvin toimiva minnesota hoito joka on auttanut näitä alkoholismi nimisen sairauden ihmisiä

hyvin moni todennut niin tämä uudistus tulee lisäämään alkoholin kulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja edustaja kurvinen nämä haitat eivät rajoitu pelkästään alkoholisteihin ja heidän lähiomaisiinsa tiedämme että alkoholi lisää esimerkiksi ainakin viiden eri syöpätyypin riskiä

arvoisa puhemies kun täällä joku puhujista tuskasteli sitä että tulee ainoastaan negatiivisia kommentteja niin on totta kai paikallaan sanoa että kyllähän tässä hyväksytyssä laissa oli monia todella hyviäkin parannuksia että eihän tämä pelkästään mollivoittoinen ole tämä sääntelyn purku mikä koskee vaikkapa ravintolatoimintaa tai sitten jos puhutaan tästä pienpanimoiden ulosmyyntioikeudesta nämä ovat hyvin toivottuja uudistuksia ja niitähän eduskunta hyvin laajasti tuki sitten näihin muutamaan keskeiseen kysymykseen todella joissa nyt vaikutusarvioinnit lähtevät siitä että haitat ja sitä kautta kustannukset kasvavat olisi ehkä toivonut hieman erilaista ratkaisua tässä puheenvuorossa loppuajan ainoastaan siihen keskeiseen kysymykseen että kun täällä monesti toistellaan että tämä on nyt elinkeinoelämän näkökulmasta hyvä asia ja teollisuuden näkökulmasta hyvä asia niin näin varmasti on kun katsotaan panimoteollisuutta tai kaupan alan toimintaa mutta sitten kun tullaan tänne ravintolatoimintaan niin eihän tämä nyt hyväksytty laki millään tavalla paranna ravintoloiden kilpailukykyä suhteessa esimerkiksi kaupan toimijoihin on hyvä muistaa kuitenkin se että vaikka me tätä ravintolan sääntelyä nyt puramme niin silti kun katsotaan sitä hintakilpailukykyä kuinka paljon esimerkiksi se alkoholiannos siellä ravintolassa maksaa varsinkin kun tähän se sadan miljoonan euron veronkorotus tehdään kun edelleen kaupasta saat niin paljon halvemmalla niin on aivan selvä että tämä kehityssuunta jatkuu siinä että meillä anniskelu siirtyy ravintoloista kotiin ja kadulle tämä kehityssuunta on jatkunut viimeiset kaksikymmentä vuotta silloin ravintola anniskelu oli kaksikymmentä prosenttia tänä päivänä se on kymmenen prosenttia samalla on kadonnut yli kymmenentuhatta työpaikkaa ravintola alalta nyt me olemme kyllä edelleen jatkamassa tätä kehitystä ja se on minusta väärin ja sen takia kun tulevaisuutta nyt ajattelee toivoisi että se tahto mikä täällä on ollut että kulutusta ohjattaisiin ravintoloihin näkyisi myös lainsäädännössä

arvoisa herra puhemies edustaja elo aika kärkkääseen sävyyn kritisoi sitä että jotkut kansanedustajat ovat saattaneet vaihtaa tämän asian käsittelyn kuluessa tai jopa vuosien kuluessa kantaansa tätä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä tukevaksi itse en sitä kauheasti ihmettelisi nimittäin lainsäädäntötyössähän lienee lienee kuitenkin muutamia periaatteita joita on hyvä ja tässäkin tapauksessa olisi hyvä noudattaa ensinnäkin että työ tehtäisiin hyvin ja hallinnon ja lainsäädäntötyön periaatteita ja toimintatapoja noudattaen mitä tässä on joiltakin osin aivan aiheellisesti kritisoitu toiseksi että lainsäädäntöä laatiessa aika tarkalla korvalla kuunneltaisiin niitä asiantuntijalausuntoja joita työ edellyttää ja nehän tässä ovat olleet hyvin selkeästi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä tukevia ja kolmanneksi vielä että lainsäädännössä tähdättäisiin ja aivan pääperiaatteena ja nyrkkisääntönä pidettäisiin sitä että kun lakia laaditaan niin intressivertailussa tarkoitus olisi että suhteessa heikossa asemassa olevien asemaa turvattaisiin ei niin että vahvemmassa asemassa olevien asemaa vaikkapa taloudellisen edun nimissä entisestään vahvistettaisiin tai pyrittäisiin takaamaan kun näitä asioita näitä periaatteita ajattelee niin ei tässä nyt ole kovin paljon syytä kritiikkiin jos on tullut sille kannalle että aivan oikein olisi hyvä olla nostamatta sitä kaupoissa myytävän alkoholin tilavuusprosenttirajaa ja aivan oikein olisi syytä pitää huolta siitä alkoholilain

merkkipaaluista jotka ovat siinä raittiusajatuksessa ja silloin raittiusliike lähti siitä että suomalaisten viinankäyttöä vähennettäisiin tällä nyt hallitus lisää kolmella miljardilla kansalaisten pahoinvointia krapulapäiviä työstä poissaoloja sairastumisia alkoholin aiheuttamien vammojen takia ja sitten sitten varsinaisia terveyshaittoja erilaisia alkoholisairauksia ja sitten sitten täällä esiin tulleita monia muita sairauksia tällä hetkellä suomalaisten terveyserot ovat kasvamassa kaiken aikaa thln selvityksen mukaan ja siellä keskeisenä tekijänä on

edustaja kurvinen toi tässä esille meidän tulee käyttää erilaisia keinoja nimenomaan jo todetun syntyneen alkoholismin hoidossa mutta entistä suurempi vaikutus on ehkäisyllä se on perheiden vastuulla nuoret ja lapset yksi viiva kolme vuotiaina imevät omat käyttäytymistapansa passiivisesti siitä mitä vanhemmat tekevät silloin meidän täytyy tukea perheitä kokonaisuudessaan jotta he antaisivat sitten oikean mallin paitsi pienille lapsille myös ensisijaisesti teini ikäisille asiaa tulee seurata

arvoisa herra puhemies pyysin tämän puheenvuoron edustaja elon puheenvuoron johdosta hän on nyt poistunut keskuudestamme mutta kun hän kertoi juhlivansa tänään voittoa haluan todeta että näitä voittoja on kyllä nähty suomen alkoholipoliittisessa historiassa aiemminkin vuonna kuusikymmentäyhdeksän juhlittiin sitä että keski olut vapautettiin kauppoihin sen jälkeen muutamassa vuodessa alkoholin kokonaiskulutus yli kaksinkertaistui vuonna yhdeksänkymmentäviisi vapautettiin siiderit ja lonkerot sekä alkoholimainonta myös sen jälkeen alkoholinkulutus ja haitat merkittävästi lisääntyivät vuonna kaksituhattakolme alkoholiveroa alennettiin kolmanneksella silloinkin juhlittiin mutta sen jälkeen seurasi muun muassa kuusisataa alkoholikuolemaa vuodessa lisää pahoin pelkään että tämä päivä tullaan muistamaan yhtenä merkkipäivänä tässä historiassa edustaja meri täällä totesi että päätös on tehty ja pulinat pois näin varmasti onkin mutta valitettavasti tämän päätöksen seuraukset tulevat meidän syliimme tänne eduskuntaan eli me aivan varmasti joudumme niihin seurauksiin palaamaan puhutaanpa sitten turvallisuusviranomaisten tarpeesta lastensuojelun tarpeesta perheväkivallasta rattijuoppoudesta tai

täällä monet ovat esittäneet että toimenpiteet ja huomio tulisi kohdentaa niihin joilla on alkoholiongelma toivon että ne tahot jotka tätä esittävät kuuntelisivat ja jos eivät meitä kuuntele niin kuuntelisivat oecdtä joka on todennut että kaikkein kustannustehokkainta on vaikuttaa koko väestöön kohdistuvalla alkoholipolitiikalla eikä vain alkoholiongelmaisiin kohdistuvilla toimenpiteillä

arvoisa puhemies lainsäädäntötyössä on keskeistä kuulla alan asiantuntijoita ja ja luottaa heidän arvioonsa varsinkin siinä tilanteessa kun asiantuntijoiden arviot tämän lain muutoksista ovat hyvinkin murskaavia siinä mielessä että alkoholihaitat ja alkoholin saatavuus tulevat lisääntymään kun lukee sosiaali ja terveysvaliokunnan hyvin kriittisen mietinnön ja näkökulmat siitä kuinka tämä laki tulee työllistämään lisää poliiseja hoitajia lääkäreitä tullia ei voi tulla kuin siihen lopputulemaan että juurikaan ne keskeisimmät kipukohdat kuten se että nelosolut oltaisiin vapauttamassa ruokakauppoihin eivät eivät ole kannatettavia jokaisen

tästä mietinnöstä selviää myös se että syntyvät haitat ovat myös kustannuksiltaan saatavia hyötyjä suuremmat lainsäätäjän tehtävähän on suojella kaikkein heikoimpia tälläkään hetkellä alkoholin saatavuus ei ole suomessa mitenkään erityisen vaikeaa ja ja olen olen kyllä siksi

tämän lain kannalta huolissani tulevaisuudesta varsinkin niissä perheissä ja ja niitten ihmisten osalta joille alkoholi on on ongelma näissä monissa perheissä kolmosolut vaihtuu nelosolueeseen ja haitat lisääntyvät toki tässä laissa on myös hyviä asioita joita me vihreät ihan yksituumaisesti olemme kannattaneet kuten se että ravintoloiden sääntely kevenee ja että pienpanimoiden ulosmyynti on nyt sitten sallittu se edistää

tämänpäiväinen tiukka äänestys ja ja prosenttirajakeskustelut jakavat varmasti kansalaisten mielipiteitä myös puolueiden sisällä edustajien mielipiteitä mutta on tietenkin niin että ihmisillä on viime kädessä vastuu ja vapaus omista toimistaan eikä se tarkoita sitä että suhtautuisi mitenkään vähätellen tai vähäpätöisesti niihin kansanterveydellisiin huoliin ja kysymyksiin joita on otettu esille itse näen että tämä on kyllä ehkä ennen kaikkea kulttuurinen seikka ovathan ne aika mielenkiintoisia tilastoja siitä miten vaikkapa italiassa jossa on erittäin vapaa lainsäädäntö alkoholin suhteen kulutus on silti varsin pientä huomattavasti pienempää kuin meillä suomessa henkeä kohden lainsäädännöllä tuskin pystytään tätä kulttuurista muutosta tekemään jos se olisi onnistunut sitä kautta se varmasti olisi jo tehty elikkä sikäli täytyy tietenkin toivoa että valistusta ja juomakulttuurin hyvien ja maltillisten tapojen edistymistä tapahtuu sukupolvet siinä kyllä näyttävät esimerkkiä koska esimerkiksi nykyinen nuori ikäpolvi käyttää alkoholia huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi oma ikäpolveni aikanaan se on ainoastaan hyvä asia minun mielestäni on mukava kuulla että myös ne jotka näitä korotuksia kuitenkin tunnustavat sen että tässähän on on paljon hyviä asioita joista eduskunta on aivan yksimielinen liittyen vaikka pienpanimoiden tilanteeseen ja byrokratiaan mitä on saatu purettua sieltä ja kun täällä jossain vaiheessa epäiltiin mikä on julkisen vallan tila tässä maassa ja viitattiin myös muihin käsittelyssä oleviin asioihin ja siihen mikä on niiden linja niin kyllä

arvoisa puhemies minusta on aivan selvää että tämänpäiväisen päätöksen jälkeen hallituksen on varauduttava alkoholin kulutuksen kasvuun ja sitä myötä tietenkin alkoholiongelmien kasvuun tarvitsemme ehdottomasti jatkossa resursseja lisää muun muassa lastensuojelun vahvistamiseen se on nyt jo kriisissä poliisien määrän lisäämiseen sosiaali ja terveydenhuollon kulujen kasvun kattamiseen tämä päätös on mielestäni vastoin kaikkia hallituksen periaatteita joilla tähdätään terveyserojen kaventamiseen ja kansanterveyden edistämiseen en ole kuullut sivumennen sanoen että kukaan olisi suomessa sairastunut tai kuollut siksi ettei olisi saanut riittävästi alkoholia jo tähän mennessä

arvoisa puhemies tämä alkoholilakiuudistus on nyt oikeastaan kulminoitunut tähän prosenttikysymykseen ja on ehkä unohtunutkin että tässähän oli kyse hyvin paljon muustakin siitä että monet hyvinkin vanhentuneet lainsäädännön kohdat tuotiin tähän päivään ja purettiin paljon säätelyä ja ja se oli minusta erinomainen asia ja ja niin kuin edustaja kulmuni tuossa äsken totesi eduskuntahan oli niistä varsin yksimielinen monesta asiasta ehkä meidän kannattaa muistaa se että todellakin se prosentti oli vain yksi osa tätä vaikka se on noussut noussut tässä ehkä kaikkein suurimmaksi ja myös kansalaisten näkökulmasta moni luuli että se oli ainoa asia mistä mistä me tänään päätimme mutta kyllähän se on myönnettävä että tässä nyt mentiin selkeästi elinkeinopolitiikka edellä ja että kyllä tämä päätös tästä prosenttirajan nostosta todennäköisesti tulee lisäämään terveys ja hyvinvointieroja se on kyllä todella valitettavaa ja toivon että tähän sitten varaudutaan ja ja riittävät resurssit myös sitten annetaan siihen että näitä asioita täytyy laittaa kuntoon mutta se mikä minusta tässä koko prosessissa oli valitettavaa oli kyllä tämä tuotiin tämä esitys nyt sitten viime metreillä etenkin kun aivan loppuvaiheessa tämä etämyyntiasia jäi epäselväksi eikä valiokunta saanut siihen edes haluamiaan lausuntoja tämäntyyppinen lainsäädäntö on kyllä äärimmäisen valitettavaa etenkin tämmöisessä asiassa jonka tiedetään hyvin vahvasti jakavan edustajien mielipiteitä toivon todellakin että nyt hallituspuolueet pikaisesti pääsevät tästä etämyynnistä sorvaamaan tarvittavia pykäliä koska tässä on ihan aito riski että miten käy alkon monopolille ja se onkin sitten isompi soppa sen jälkeen jos se murtuu mutta todella hallituspuolueilta toivon että tarttukaa tähän ja hoitakaa tämä asia nyt kuntoon pikaisesti

arvoisa herra puhemies vielä muutama asia tässä päätöksessä ja äänestyksessä tänään todellakin käveltiin kolmen ehkä neljän valiokunnan yli

varoittavilla esimerkeillä mitä siellä oli yksityiskohtaisesti kuvattu ei tuntunut olevan merkitystä ja jäin miettimään että mitähän mahtavat asiantuntijat ajatella jotka huolella olivat asiaan paneutuneet eräs ryhmä on sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet jotka olivat todella tehneet hyvää työtä mitä mahtavat he pohtia kun heidän työlleen ei annettu mitään arvoa tämä tapaus tulee jäämään yhteiskuntatieteilijöiden ja oikeustieteen laitosten eräänlaiseksi esimerkkitapaukseksi huonosta lainsäädännöstä mimmoista ei koskaan pitäisi tehdä on ikävää olla mukana siinä eduskunnassa joka tuottaa tämänlaatuisia päätöksiä

arvoisa puhemies

valmistustaparajoitteen poistamista eduskunnan on edistettävä väestön terveyttä aivan kuten perustuslaki meiltä edellyttää meillä on myös velvollisuus tukea lasten hyvinvointia ja turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön alaikäisten alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet suomessa vuosituhannen alusta asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos aiheuttaa alkoholinkäytön kääntymisen kasvuun alkoholipitoisuus pullossa ja tölkissä nousee seitsemäntoista prosenttia mikä lisää tietenkin humalan astetta nuoret ovat aikuisia pienipainoisempia jolloin pienempi määrä alkoholia aiheuttaa heille vakavamman humalatilan valtaosassa juomakerroista saadaan tästedes enemmän alkoholia vaikka juomaa juotaisiin sama määrä kuin ennen prosenttirajan nosto on ristiriidassa tämän alkoholilain itsensäkin kanssa lain tarkoituksena on kulutusta ohjaamalla ehkäistä yhteiskunnallisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja

päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta raittiustyölaissa tavoitteena on kansalaisten terveiden elämäntapojen vahvistaminen ja ohjaaminen välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä ihmettelen kyllä syvästi miten eduskunta voi päättää täysin ristiriitaisesti muihin lakeihin nähden arvoisa puhemies alkoholinkäyttöön liittyvien kustannusten hintalappu on jo nykyään miljardi euroa vuodessa valtiolle ja kunnille prosenttirajaa nostamalla lisähintalapun sosiaali ja terveydenhuollolle arvioidaan olevan vähintään kaksikymmentä miljoonaa esimerkkinä vain se että katkaisuhoito maksaa noin satakaksikymmentäviisi euroa vuorokaudessa haimatulehduksen hoito kolmekymmentätuhatta euroa maksansiirto yhdeksänkymmentäkahdeksantuhatta euroa huostaan otetun lapsen laitoshoito satakymmentätuhatta euroa vuodessa ja lasten ja nuorten psykiatrinen hoito kuusisataakolmekymmentä euroa vuorokaudessa sosiaali ja terveydenhuollossa alkoholi työllistää ensihoitoa erikoissairaanhoitoa hätäkeskusta kotihoitoa terveydenhoitajia kätilöitä lastensuojelua lääkäreitä sairaanhoitajia lähihoitajia

lakimuutoksen jälkeen ei mitenkään lisää rahaa ei ole tulossa budjetissa esimerkiksi lisää poliiseja alkoholi lisää haittoja erityisesti nuorilla tapaturmat alkoholimyrkytys suojaamaton seksi seksikokemukset ja muu toiminta jota kadutaan häiriökäyttäytyminen ei toivotut raskaudet konfliktit lähiympäristön ja virkavallan kanssa negatiiviset vaikutukset nuoren aivojen kehitykseen lisääntyvät minulla on tässä asiantuntijalausunto ne kaikki

lain liitteinä joita sosiaali ja terveysvaliokunnassa on käsitelty tässä esimerkiksi sanotaan alkoholin nauttimisen yhteydessä tapahtuneista seurauksista joita on sattunut vähintään kerran viimeisten kahdentoista kuukauden aikana viisisataaviisikymmentäyhdeksäntuhattaseitsemänsataa suomalaista on joutunut riitaan alkoholin nauttimisen yhteydessä viimeisen vuoden aikana satakaksikymmentäkolmetuhattaneljäsataa henkilöä on joutunut tapaturmaan tai loukkaantunut sataseitsemäntoistatuhattakahdeksansataa henkilöä on ollut matkustajana autossa jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena yhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksäntuhatta ihmistä on katunut puheitaan tai tekojaan alkoholinkäytön yhteydessä alkoholipolitiikka on tasapainottelua terveyden työllisyyden ja talouden välillä alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemiseen vaikuttavat eniten saatavuus ja hinta viime hallituskaudella tehtyjen alkoholiveron korotusten avulla kokonaiskulutusta saatiin käännettyä alaspäin ja nyt tämä lakimuutos kumoaa saadut hyödyt alkoholinkulutuksen noustessa ja lisää ihmisten välisiä terveyseroja alkoholihaitat eivät ole vain suurkuluttajien ongelma vaan saatavuus lisää kulutusta kaikissa väestöryhmissä aivan tavallisten työssä käyvien ihmisten perheiden äitien ja isien eläkeläisten ja nuorten joukossa toivoisin että kansanedustajilla olisi ollut äänestäessään kansanterveyden edistäminen kirkkaana mielessään eikä prosenttirajaa olisi korotettu kenenkään etu ole yhä kasvavat kustannukset sosiaali ja terveydenhuollossa turvallisuudessa lääkekustannuksissa miljoonien suomalaisten inhimillisiä kärsimyksiä unohtamatta

kunnioitettu puhemies totean näin että oikeudellinen asema on jätetty selvittämättä valiokunnassa joten totean ja esitän näin että tämä asia pitäisi lähettää takaisin mietintövaliokuntaan että se asia selvitettäisiin

kannatan tehtyä esitystä

olisin halunnut vielä viitata tässä arja rimpelään joka on kansanterveystieteen professori tampereen yliopistosta ja nimenomaan keskittynyt lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta tähän

hän nimenomaan sanoo sitä

riskin kantavat lapset nuoret perheet heikommin koulutetut alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat alkoholiin liittyvä kuolleisuus selittää merkittävän osan tulo ja koulutusryhmien eroista elinajanodotteen erot koulutusryhmien välillä kasvoivat kaksituhatta luvun alussa mutta eivät enää kaksituhattakymmenen luvulla jolloin erot jopa pienenivät tämä lakimuutos kumoaisi saadut hyödyt alkoholinkulutuksen noustessa toivon todella että kun tästä laista tämän hyväksymisestä äänestetään ensi viikolla

sanon vain tämän että toivon että tämä laki hylätään perun tuon äskeisen kannatukseni

arvoisa puhemies kuulitte aivan oikein eli perun tekemäni kannatuksen koska haluan että tästä äänestetään mahdollisimman nopeasti ja että tämä laki hylätään